arvoisa puhemies esittelen nyt hallituksen esityksen sairaanhoitajan rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta joka on ollut asiana tuttu suomalaisen terveydenhuollon käytännön elämässä vuodesta kaksituhattakymmenen lähtien tuolloin sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmäärääminen mahdollistettiin säätämällä terveydenhuollon ammattihenkilölakiin oireenmukaista hoitoa ja rajattua lääkkeenmääräämistä koskeva uusi luku sairaanhoitajalla jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettävän lisäkoulutuksen on nyt voimassa olevan lain mukaan oikeus määrätä apteekista lääkkeitä terveyskeskuksessa hoitamalleen potilaalle kun kysymyksessä on ennalta ehkäisevä hoito lääkityksen jatkaminen tai kun lääkitys perustuu sairaanhoitajan toteamaan hoidon tarpeeseen tämä oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen edellyttää ensinnäkin että sairaanhoitaja on suorittanut tietyt lisäkoulutukset ja hänellä on riittävä työkokemus sillä tehtäväalalla jolla hän tulisi lääkettä määräämään lisäksi toimintayksikön vastaavan lääkärin tulee antaa määräys jossa vahvistetaan tarkemmin ne lääkkeet joita sairaanhoitaja on oikeutettu määräämään ja sairaanhoitajalla on aina mahdollisuus konsultoida lääkäriä se että rajattu lääkkeenmäärääminen otetaan käyttöön edellyttää myös että toimintayksikössä on sovittu tarkoituksenmukaisesta työnjaosta lääkärin ja hoitajien välillä parhaimmillaan rajattu lääkkeenmäärääminen nopeuttaa potilaiden hoitoonpääsyä ja hoidon aloittamista sujuvoittaa sujuvoittaa terveydenhuollon yksiköiden toimintaa ja edistää tarkoituksenmukaista työnjakoa tämän koko esityksen ytimenä on vahva työpariajattelu ja tarkoituksenmukaisen työnjaon edistäminen aina suomalaisen palveluiden käyttäjän parhaaksi arvoisa puhemies sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämistä hyödynnetään hoitotasapainossa olevien pitkäaikaissairauksien seurannassa ja lievien akuuttien terveysongelmien hoidossa nämä potilaat ohjataan yleensä suoraan sairaanhoitajan vastaanotolle jolloin vältytään käynniltä usean ammattihenkilön vastaanotolla tarvittaessa sairaanhoitaja konsultoi lääkäriä tai ohjaa potilaan lääkärin vastaanotolle tämä kaikki arvoisat kollegat liittyy vahvasti siihen että kun me mietimme mallista ja uudistuksista riippumatta miten teemme tuottavalla tehokkaalla ja potilasta parhaiten tukevalla tavalla jatkossa terveydenhuollon sisältöratkaisuja on väistämättä mietittävä kuka tekee mitäkin lääkäri on jatkossakin se viimeinen lukko tekemään päätökset potilaan hoidon määrityksistä

arvoisa puhemies rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönotto on tällä hetkellä mahdollista ainoastaan terveyskeskuksen avovastaanotoilla ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksissä eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunta edellytti rajattua lääkkeenmääräämistä koskevasta hallituksen esityksestä aikanaan antamassaan mietinnössä että uudistuksen vaikutuksia arvioidaan huolellisesti tätä on toteutettu tilannetta ja kehittämistarpeita on selvitetty varsin laajasti asiantuntijatyöryhmässä siihen liittyneiden kyselyiden mukaan rajatusta lääkkeenmääräämisestä saadut kokemukset ovat pääasiassa myönteisiä potilaat luottivat asianmukaisesti koulutetun sairaanhoitajan osaamiseen ja siihen että tarvittaessa aina pääsee lääkäriin

arvoisa puhemies selvityksen mukaan sairaanhoitaja otti hyvin huomioon myös lääkkeettömät vaihtoehdot sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisestä koettiin saadun hyötyjä kuten sairaanhoitajan työpanoksen tehokkaampi hyödyntäminen potilaiden nopeampi hoitoonpääsy lääkäreiden ja sairaanhoitajien parempi yhteistyö sekä lääkäreiden parempi mahdollisuus keskittyä vaativampaan nimenomaan lääkärin ammattitaitoa edellyttävään hoitoon

samat velvollisuudet huolehtia rajatun lääkkeenmääräämisen asianmukaisuudesta ja jatkossakin sairaanhoitaja tarvitsee ne neljäänkymmeneenviiteen opintopisteen lisäkoulutukset ja palvelusuhteen toimintayksikköön jossa moniammatillinen tuki sairaanhoitajan työlle voi toteutua

uutta lainsäädäntöä tullaan hyödyntämään otetaan käyttöön ja millä tavalla se konkretisoituu sosiaali ja terveyspalveluiden arjessa me haluamme ennen kaikkea nopeuttaa hoitoonpääsyä sujuvoittaa terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa ja edistää moniammatillista yhteistyötä potilaiden parhaaksi
sitten mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies

oecd ja eu maassa oli sairaanhoitajilla lääkkeenmääräämisoikeus en nyt kerinnyt tarkastamaan onko

irlanti ja englanti ovat olleet tässä asiassa edelläkävijöitä siellä sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeus on huomattavasti laajempi kuin tässä esityksessä nyt ehdotetaan myös kansainväliset kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti hyviä erityisesti iloitsen siitä että jatkossa nämä erikoiskoulutetut sairaanhoitajat voivat määrätä lääkkeitä myös kotisairaanhoidossa entisenä kotisairaanhoitajana voin vakuuttaa että tämä tulee helpottamaan kotihoidon paineita ja mahdollistaa työn paremman organisoinnin myös lääkehoidon aloittaminen todennäköisesti nopeutuu myös erikoissairaanhoidon poliklinikoilla tämä lakiuudistus helpottaa sairaanhoitajien ja ja lääkärien järkevän työnjaon uudistamista niin että sairaanhoitajat voivat huolehtia entistä paremmin erilaisista kontrollikäynneistä sote uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimintatapojen uudistamista ja eri ammattiryhmien työnjaon tarkistamista tämä on erinomainen esimerkki järkevästä toimintatapojen uudistamisesta jotta saisimme sairaanhoitajia hakeutumaan tähän vaativaan lisäkoulutukseen olisi työnantajien huolehdittava siitä että

muuttunut työnkuva näkyisi myös palkkauksessa näitä sairaanhoitajia ei ole vielä kovin paljon ja ja toivoisin tämän toiminnan kyllä laajenevan ja lisääntyvän ja lopuksi haluan todeta että tutkimusnäyttöön pohjautuen ei ole mitään syytä vastustaa sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeutta suomessa varsinaista tutkimusta on vielä niukasti selvityksiä on tehty kuten ministeri kertoi mutta kansainvälinen tutkimus osoittaa tämän kritiikin kritiikin perusteettomaksi pikemminkin kansainväliset tutkimukset kertovat potilaiden hoidon olevan korkeatasoista ja potilaiden olevan erittäin tyytyväisiä tähän sairaanhoitajien laajennettuun työnkuvaan

arvoisa rouva puhemies suomalainen terveydenhuolto on perustunut hyvin vahvasti eri ammattihenkilöiden ammattiryhmien terveydenhuollon ammattilaisten korkeaan koulutustasoon ja tämä on meillä edelleen nimenomainen vahvuus ajattelen kun käsittelemme nyt tätä lakiesitystä että tässä on kysymys ennen muuta potilaan oikeudesta saada korkeaan osaamiseen perustuvaa hoitoa ja mielestäni suurin ongelma tässä esityksessä on juuri se että tämän pohjalta edelleen siirrytään siihen suuntaan että ikään kuin heikennetään potilaan mahdollisuutta saada se korkeaan osaamiseen lääkemääräys työnjaon kehittäminen terveydenhuollon eri ammattiryhmien välillä on tärkeää mutta sen tulisi perustua nimenomaan siihen mihin tehtävään itse kukin ammattiryhmä on koulutettu vastuu potilaan hoidosta on aina viime kädessä lääkärillä jolla on myös siihen siihen liittyvä koulutus täällä ministeri totesi jo sen että vuonna kaksituhattakymmenen meillä lainsäädäntöön lisättiin todellakin oireenmukaista hoitoa ja siihen

sairaanhoitajien oikeus määrätä määrätä lääkkeitä ja tuossa vaiheessa terveyskeskusten lääkärivajeen ollessa pahimmillaan asetettiin tavoitteeksi yli viidensadan sairaanhoitajan lisäkouluttaminen rajattuun lääkkeenmääräämiseen

tämän esityksen mukaan seitsemän vuoden aikana on nyt noin kolmesataaneljäkymmentä sairaanhoitajaa suorittanut tämän koulutuksen eli selvästi vähemmän kuin silloin arvioitiin ja ehkä yksi syy tähän koulutuksen vähäiseen kiinnostavuuteen on on ollut se että terveydenhuollon

se on kuitenkin arvioitu melko kustannustehottomaksi ja epätarkoituksenmukaiseksi toimintamalliksi nyt sitten tässä uudessa esityksessä esitetään edelleen toimenpiteitä tämän käytännön laajentamiseksi todellakin tätä terveydenhuollon eri ammattihenkilöryhmien välistä työnjakoa ja yhteistyötä yhteistyötä on syytä niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa kehittää mutta tämän yhteistyön tulisi perustua juuri eri ammattihenkilöryhmien koulutuksen ja kokemuksen antamaan osaamiseen esimerkiksi työparityöskentely terveyskeskusten avosairaanhoidossa on ollut erinomainen keino tätä yhteistyötä syventää ja varmasti näitä toimintamalleja on edelleenkin löydettävissä samalla on löydettävä toki niitä toimintamalleja joissa voidaan esimerkiksi lääkärien työaikaa edelleen kohdentaa juuri siihen osaamisen ytimeen ja rutiiniluontoista työtä työtä vähentää mutta niin kuin hyvin tiedossa on lääkärikunnan ja lääkäriliiton keskuudessa nimenomaan tämä sairaanhoitajareseptikysymys ei ole sellainen joka nähtäisiin jonkinlaisena rutiiniluontoisena lääkärintyöhön kuulumattomana työnä edelleenkin voimassa olevassa laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetään että laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta taudinmäärityksestä eli diagnostiikasta ja siihen liittyvästä hoidosta mukaan lukien siis lääkkeen määrääminen eli ei ole mikään irrallinen rutiiniluontoinen toimenpide vaan se perustuu tähän diagnostiikkaan se perustuu taudinmääritykseen sen pohjana on tietenkin se lääkärin koulutus pitkä kuuden vuoden koulutus joka antaa valmiudet taudinmääritykseen diagnostiikkaan ja ja siihen liittyvään hoitoon

kun puhutaan sitten tästä niin sanotusta sairaanhoitajareseptistä niin niin silloin mennään juuri sille alueelle joka tässä ammattihenkilölaissa on säädetty lääkärin tehtäväksi jossain määrin näen että meillä tällä hetkellä lainsäädäntö on itsessään ristiriitaisessa tilanteessa tämän tämän vuonna kaksituhattakymmenen jo aiemmin siis tehdyn päätöksen pohjalta käytännössähän tämä johtaa siihen että potilaat tullaan yhä yhä useammin ohjaamaan sairaanhoitajan vastaanotolle silloin kun on kysymys ja he eivät eivät silloin saa sitä korkeaan osaamiseen pohjautuvaa arviointia sekä heidän sairaudestaan että sitten hoidon tarpeesta no mihin tämä hallituksen esitys pohjautuu sehän pohjautuu tarpeeseen löytää säästöjä eli täällä on pitkä usean sivun esitys siitä mitkä tämän esityksen taloudelliset vaikutukset tulisivat olemaan ja se perustuu itä suomen yliopiston tekemään selvitykseen mutta on huomioitava se että tämän laskelman perusongelma on se että siinä pidetään lääkärin kolmenkymmenen minuutin vastaanottokäyntiä jossa siis tuo lääkeresepti uusittaisiin täysin samanarvoisena sairaanhoitajan vastaavan pituisen vastaanottokäynnin

hoidetaan usein kyllä paljon muitakin lääkärin ammattitaitoa vaativia asioita ei lääkäri käytä sitä kolmenkymmenen minuutin vastaanottoaikaa pelkästään jonkun rutiiniluonteisen lääkemääräyksen uudelleenkirjoittamiseen vaan siinä siinä otetaan sitten potilaan muutkin muutkin asiat huomioon toivon siis arvoisa puhemies sitä että sosiaali ja terveysvaliokunnassa nyt paneuduttaisiin huolellisesti tähän esitykseen ja arvioitaisiin myös näitä taloudellisia laskelmia perustuvatko ne ne todellakin pitäviin pitäviin arvioihin ja onko hyötyä olla edelleenkin tätä laajentamassa vai pitäisikö toimia niin kuin lääkäriliitto esittää että luovuttaisiin tästä nykyisestäkin sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeudesta ja palattaisiin tähän ammattihenkilölain perusajatukseen eri työntekijäryhmien tarkoituksenmukaisesta työnjaosta

arvoisa puhemies

sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on hyvin säänneltyä toimintaa jota valvira valvoo ja tämä tarkoittaa sitä että hoitajalla edes ennen kuin pääsee tähän koulutukseen täytyy olla riittävä käytännön kokemus ja ja neljäänkymmeneenviiteen opintopisteen laajuinen täydennyskoulutus joka sisältää teoriaopintoja sisältää potilaan hoidon tarpeen arviointia oireenmukaisen hoidon toteuttamista sekä myös hoidon vaikutusten arviointia ja seurantaa eli tarvitaan hyvin laajaa laajaa näkemystä tämä kaikki on siis osittain teoriaa mutta osittain sitten toteutuu sen lääkärin valvonnassa sitten vielä todistus ja valtakunnallinen koe tulevat nekin lääketieteellisen osaamisen valvonnassa suomessa näitä hoitajia on koulutettu noin seitsemän vuotta ja kuten tässä on useassa puheenvuorossa todettu noin kolmesataaseitsemänkymmentä hoitajaa tällä hetkellä tällä hetkellä on saanut tämän rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden minä en usko että lukumäärä on tämän verran pieni kysymys varmaankaan olisi niinkään siitä että olisi katsottu että tämä koulutus ei ole kannattavaa mutta tämä on erittäin kallis koulutus tämä koulutus maksaa noin viisituhatta euroa ja työnantajat sitten tietysti harkitsevat sitä lähettävätkö niitä omia hoitajiaan sinne sinne koulutukseen ja kuitenkin on se tieto että ne työnantajat jotka tähän ovat satsanneet ovat olleet jatkossa jatkossa erittäin tyytyväisiä siihen että tätä hoitajien vastaanottotoimintaa ollaan voitu kehittää laajemmin nimenomaan kannattaa muistaa se että kysymys on potilaan hoitoon pääsystä potilaan joustavasta hoitoon

voisi kansainvälisistä toiminnoista sanoa vielä sen verran että esimerkiksi usassa näitä tällaisia lääkkeenmääräämishoitokoulutuksen saaneita hoitajia on sataseitsemänkymmentäviisituhatta ja englannissa kolmekymmentäkuusituhatta niin että määrät ovat ovat huomattavasti erilaisia

tämän hyvän hyvän muutosehdotuksen puolustuspuheenvuoroni siihen että eräs ystäväni kertoi juuri eilen että hänellä oli tällainen lievä akuutti terveysongelma ja hän pääsi perusterveydenhuollon vastaanotolle heti samana päivänä nimenomaan hoitajan vastaanotolle ja hoitaja tutki tutki hänet ja totesi totesi taudin mutta tällä hoitajalla ei ollut tätä reseptinkirjoitusoikeutta niinpä ystäväni jäi odottamaan siihen hoitajan huoneeseen kun hoitaja meni lääkärin ja ilmoitti mikä tätä potilasta vaivaa ja tuli reseptin kanssa sitten siihen huoneeseen ja antoi sen tälle potilaalle minä en tiedä mikä on järkevää toimintaa se että tällä hoitajalla olisi ollut tämä reseptinkirjoitusoikeus hän olisi hoitanut potilaan asta öhön vai se että hän

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajakollegat olen aivan samaa mieltä erittäin hyvä puheenvuoro oli edustaja jaana laitinen pesolalla tämä hallituksen esitys on erittäin hyvä tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain pykälän säännöstä sairaanhoitajan rajatusta lääkkeenmääräämisestä voimassa olevan lain mukaan sairaanhoitajalla jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut lisäkoulutuksen on oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä terveyskeskuksessa terveyskeskuksessa hoitamalleen potilaalle nyt tällä lakiesityksellä sitten laajennetaan tätä mahdollisuutta niin että se voi tapahtua myös terveyskeskuksen avovastaanotolla sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä ja ja avohoidossa näen kyllä hoitoalan henkilönä että tämä ehdotus on erittäin hyvä asia tämä hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutus käynnistettiin suomessa joitakin vuosia sitten se oli tarkalleen ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakymmenen ja kyllä se oli ilonaihe terveydenhuoltoalan henkilöille näille sairaanhoitajille jotka ovat yleensä pitkän

kuitenkin sellainen sellainen ongelma että tämä koulutus uhkasi tyrehtyä kokonaan hakijoiden puutteeseen miksi näin oli sosiaali ja terveysministeriön silloisen selvityksen mukaan tilanne oli se että työnantajalle jäi maksettavaksi tästä kokonaiskoulutuksen summasta suuri osa ja se aiheutti sitten sitä että nämä sairaanhoitajat joko eivät lähteneet tai eivät päässeet heitä ei tavallaan tavallaan suositeltu lähtemään opiskelemaan koska kustannukset olivat kovia nyt kysyisinkin kun ministeri istutte siinä aitiossa tästä koulutuksesta tulevaisuudessa ja siitä että kun sinne kohdennetaan niitä resursseja niin kaikki ne jotka toivovat pääsevänsä pääsisivät suorittamaan tätä koulutusta olisiko se näin että noin sata koulutettavaa vuositasolla voisi olla vai minkälaisen arvion heittäisitte siitä määrästä kyllähän tällä ammattikunnalla on selvästi kysyntää nostaisin tässä sairaanhoitajien rinnalla esille myös lähihoitajat jotka hekin opiskelevat opinnoissaan tietyn määrän lääkeaineoppia ja heillä on myös siellä työkentällä usein tilanteita että että he koulutuksensa puolesta kyllä voisivat ottaa osaa siihen lääkkeiden lääkkeiden jakoon saavat tavallaan mahdollisuuksia ja sen että työpaikoilla suhtauduttaisiin myös siihen lähihoitajan tutkintoon niin kunnioittaen että ymmärrettäisiin että siinä on paljon osaamista ja ja tietotaitoa ja sitten mahdollisesti työpaikkakouluttamisella jatkokouluttamisella voidaan edetä niissä asioissa missä välttämättä sieltä koulun penkiltä sitä tietotaitoa ei ole

useampi hoitaja naisvaltaisista aloista on kysymys haluaisi perustaa tällaisen tällaisen pienen hoivakodin esimerkiksi geronomit joilla on tietotaito ja osaaminen voisivat tulevaisuudessa olla siellä terveydenhuoltorekisterissä rekisteröityinä koska heillä on myös se lääkehoito osaaminen sitä

että he eivät kuulu sinne terveydenhuoltorekisteriin monesti juurikin perustellaan tällä lääkehoitokoulutuksen puutteella mutta geronomit ovat kyllä valmiita ja halukkaita lisäämään siihen koulutuspohjaansa kaiken mahdollisen lisäkoulutuksen jos on tarvista eli heidätkin voitaisiin ottaa entistä enemmän mukaan sellaiseen vaativaan

työhön mistä puuttuu sitä sitä osaamista no sitten vielä sokerina pohjalla eihän tämä asia näin helposti ole taputeltu elikkä kun meillä on koulutusta ja meillä on osaamista ja sairaanhoitajat haluavat lähteä lähteä lisäkouluttautumaan jotta saavat sen lääkkeenmääräämisoikeuden niin se palkka eli joka kerta kun se hoitaja yleensä naisvaltaisella alalla jatko opiskelee lisäkouluttautuu niin olisi toivottavaa että se näkyisi siellä palkkapussissa se on valtava osaaminen ja resurssi mitä nämä ihmiset tuovat sinne kun on henkilöstöpula ja ja ihmisiä kuitenkin riittää kun ihmiset sairastavat huomioidaan tämä puheissamme teoissamme ja muistetaan aina kannattaa sitä että huomioidaan lisäkoulutus sille sairaanhoitajalle joka omaa näin hienon ammattitaidon hallitusta kiitän siitä että olette tuoneet tällaisen esityksen näin opposition edustajana tässä vaiheessa on helppo tähän yhtyä sosiaali ja terveysvaliokunnassa sitten varmasti tätä käsitellään hieno esitys

ensiksi haluan keskustella hieman siitä että ymmärrän niitä huolia myöskin tässä oli esimerkiksi edustaja räsänen joka keskusteli jo siitä mikä on nykyinen voimassa oleva laki tiedän tapauksia että on on lääkkeiden kanssa ollut ongelmia siinä mielessä että jos tulee useita lääkityksiä niin miten mikäkin lääke sopii toinen toisillensa mutta siinä tietysti lääkäreilläkin voi mennä vikaan oikeastaan tästä syystä olisin kysynyt ministeriltä nykyistä tulkintaa siitä

onko kyseisellä henkilöllä oikeutta kuitenkin vaatia pääsyä lääkärin luokse mikäli hänestä itsestään tuntuu että nyt ehkä tuo sairaanhoitajan osaaminen ei vakuuta että varmasti sitten pääsisi sinne kun tässä katselin tätä lakia niin siinä oli niinpäin että tämä sairaanhoitaja voi käydä kysymässä konsultaatiota mutta onko potilaalla sellainen oikeus jos hänelle tulee sellainen tunne että nyt varmaan olisi hyvä jonkun katsoa koska se voi aiheuttaa myös hengenvaarallisen tilanteen itse arvostan koulutusta todella paljon ja ja lääkärit ovat todella pitkään opiskelleet ja ja heillä on sitä monialaista osaamista osaamista yhtään väheksymättä muita ammattiosaajia haluan kuitenkin varmistaa että ihmisillä on oikeus päästä lääkäriin oikeastaan toinen kysymys mihin toivoisin ministerin ottavan kantaa onko tässä pohdittu taloudellisten vaikutusten osalta sitä maksaako tämä asiakkaille mahdollisesti jollain tavoin vähemmän täytyy tietysti ottaa tämä asiakasnäkökulmakin huomioon eikä tietysti pelkästään yritysten talous jäin miettimään myös semmoista asiaa mikä tässä tulee nyt oikeastaan mieleeni kun puhutaan lääkkeistä ja lääkkeiden määräämisestä viime vuosinakin ja nyt varsinkin tänä keväänä on käyty paljon keskustelua näistä itsehoitolääkkeistä kaupoissa nythän valmistui tämä päivittäistavarakaupan teettämä selvitys lääkejakelun uudistamisesta tässä yhteydessä toivoisin että ministerillä olisi mahdollisuus kommentoida onko mitään keskusteluja ministeriössä näiden itsehoitolääkkeiden vapautuksesta olen itse suhtautunut tähän hyvin liberaalisti koska olen hyvin huolissani maaseudulla harvaan asutuissa paikoissa lääkkeiden saannista ja tietysti apteekkien aukioloajoista mutta ymmärrän myös sen että kaikkea ei voi vapauttaa ettei tule mitään väärinkäytöksiä tai semmoisia huolenaiheita mutta esimerkkinä ministerille tuon ihan omasta kokemuksesta että esimerkiksi tämmöiset erilaiset lääkevoiteet voisivat olla aivan hyvin kaupan hyllyssä itse olen omistanut ikäni erilaisia eläimiä ja ja muun muassa matokuureja en saa käsitavarakaupasta vaan minun täytyy aina katsoa että voisin mennä apteekkiin niin että voisi esimerkiksi joitakin eläinten lääkityksiä yrittää helpottaa olisin kysynyt miten tämä työ etenee koska ainakin tässä hyssälän väliraportissa puhutaan kolmen miljardin potista tämäkin on suuri raha kun meillä on tämä jatkuva väittely tästä sote sote asiasta jotenkin tuntuu että tämä tämä ei kai suomessa ole ole ollut niin helppo asia ainakin tässä raportissa todetaan että muissa pohjoismaissa on päästy pikkusen tästä enemmän eteenpäin toivon tähän vastauksia kiitos

arvoisa puhemies on helppo yhtyä niihin kiitoksiin liittyen tähän lakiesitykseen on erittäin hyvä jos tätä työnjakoa lääkäreiden ja hoitajien kesken laajennetaan nyt kohdentumaan myös avohoidon puolelle kokemukset hoitajien mahdollisuudesta määrätä lääkkeitä ovat olleet hyviä se on helpottanut potilaitten nopeampaa ja sujuvampaa hoitoa ja myös lääkäreiden ja hoitajien keskinäistä yhteistyötä pohjois karjalassahan jo aikoinaan kokeilujen kautta tätä hoitajien ja lääkäreiden yhteistyötä parannettiin ja jo vuodesta kaksituhattakymmenen asti todellakin laissa on ollut mahdollisuus siihen että hoitajat voivat antaa reseptejä mutta niin kuin tässä tuli esille niin kyseessä täytyy olla kokeneet hoitajat saavat tähän lisäkoulutuksen elikkä siinä mielessä ne huolet joita tässä on on jonkun verran noussut esiin varsinkin lääkäriliiton puolesta ovat mielestäni sellaisia että tällä kokemuksella ja ja lisäkoulutuksella niihin voidaan vastata ja näinhän se on ollut nytkin on erittäin hyvä että tätä mietitään

tulee olemaan haasteita löytää henkilökuntaakin riittävästi niin siinä mielessä on on järkevä katsoa myös niitä sisältöjä sisältöjä ja työnjakoa sinä kuka voisi hoitaa ja minkäkinlaisia tehtäviä suorittaa mutta totta kai niin kuin tässä keskustelussa on tullut hyvin esille lääkärillä on kuitenkin se kokonaisvastuu ja meidän täytyy huolehtia siitä että

arvoisa rouva puhemies kiitoksia hyvistä kysymyksistä nyt on todettava tietysti että esittelevä ministeri saarikko ei ole paikalla on toisessa palaverissa mutta vastaan niiltä osin kysymyksiä tuli minulle ja ennen kaikkea täällä tuli tämä lääkekysymys minkä edustaja meri nosti esille perinteisesti varmaan lääkkeiden myynnissä on katsottu luvanvaraisuus eli se että meillä on apteekit jotka ovat luvanvaraisia luvanvaraisia toimijoita ja se että lääkkeen myyntiin liittyy aina myös neuvontavastuu

vaikka se olisikin itsehoitolääke mutta kuten tiedetään myös hallituksen apteekkityöryhmä käsitteli tätä asiaa ja nimenomaan oli puhetta myöskin esimerkiksi joistakin itsehoitovoiteista hyvin tämmöisestä pienestä rajatusta tuotevalikoimasta joka mahdollisesti tulla myyntiin myyntiä voitaisiin vapauttaa apteekkilinjaukset on niin sanotusti koottu koreihin tuolla ministeriössä ja ne etenevät sieltä on lausuntokierrokselta varmasti pian tulossa ensimmäinen ensimmäinen esitys elikkä tämä on niin sanotusti vaiheessa mutta ihan yksiselitteinenkään tämä ei tietysti ole koska varmaan jokainen tuote täytyy katsoa yksitellen läpi mitä mitä mahdollisesti voidaan voidaan vapauttaa mutta tämä tämä työ on niin sanotusti käynnissä no sitten ihan lyhykäisesti kun täällä nostettiin esille hyviä kysymyksiä koulutusmääristä onko riittävästi riittävästi hakijoita onko oikeus vaatia pääseekö lääkärille niin mielestäni varmaan aina täytyy potilasta hoitaa yhteisymmärryksessä ehkä enempikin on on kysymys siitä mitä edustaja laitinen pesola nosti esille että lääkäriä ei ole saatavissa ja on rajalliset resurssit ja näin muodoin on sitten hoitajan vastaanottoja lisätty ihan lyhyesti päätän siihen että lausuntokierros on toki tässä käyty siellä on näitä huolenaiheita nostettu esille ja varmasti niitä kohtia mitä valiokunnassa vielä voitte tarkistaa esittelevältä ministeriltä

eduskunnan käsissä kiitoksia

arvoisa rouva puhemies toivotan tämän lakiesityksen ja uudistuksen lämpimästi tervetulleeksi tämä on hyvä ja kannatettava esitys sosiaali ja terveysvaliokunnassa käymme tämän huolella läpi ja ja sanon että vaikka tämä ei ole iso askel niin tämä on tärkeä askel siinä että sote työnjaon seisovat vedet laitetaan liikkeelle me tarvitsemme vahvempia toimia myös sosiaali ja terveysministeriössä että koulutetun sote henkilöstön osaaminen otetaan täysimääräiseen käyttöön ja ja todellakin tämä esitys jossa muutetaan ammattihenkilöistä annettua lakia niin että sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräysoikeutta laajennetaan on erittäin hyvä kun täällä on käyty keskustelua niin alleviivaan todellakin että tämä oikeus on niillä sairaanhoitajilla joilla on riittävä käytännön kokemus ja todellakin suorittaneet sen lisäkoulutuksen ja tässä on monia toimia että turvallisuus tässä taataan tätähän on seurattu ja katsottu ja ja tulokset ovat hyviä täällä nostettiin esiin kansainväliset tutkimukset eli nämä osoittavat että olemme oikeilla vesillä tämä esitys toteuttaa niitä tavoitteita joita sote uudistus vie eteenpäin

on erittäin paljon kotimaista kokemusta ne osoittavat sen

tutkimuksen perusteella on katsottu että on järkevää että niissä asioissa ihminen menee ensin fysioterapeutin suoravastaanotolle ja ja se on osoittanut että on vähemmän leikkauksia vähemmän kipulääkkeitä ja saadaan ihmiset kuntoutettua työkykyisiksi ja toimintakykyisiksi eli kysynkin tässä mitä muita toimia tämä hallitus vielä voisi tehdä että me voisimme edistää hoitajavastaanottoja niin sairaanhoitajien kuin esimerkiksi fysioterapeuttien suoravastaanottoja sote laissahan on perusteluissa fysioterapeuttien suoravastaanotto mutta pykälissä

arvoisa puhemies tämähän ei toki ole ainoa työnjaon uudistus jota sosiaali ja terveydenhuollossa on on pilotoitu ja tehty ja esitetty samanlaisia muutoksiahan on tehty myös hammashoitajan ja hammaslääkärin työnjaon kehittämiseksi ja itse asiassa myös fysioterapeuttien työkuvaa on muutettu niin että esimerkiksi kipupotilaat pääsevät

sitä lääkärinkäyntiä siellä välillä ja ja sehän nopeuttaa tietysti hoidon aloittamista ja se tehostaa myöskin hoidon toteutusta kyllä meidän on syytä miettiä enemmänkin sosiaali ja terveydenhuollossa olemmeko me urautuneet ajattelemaan että näin on aina tehty jolloin se estää meitä tekemästä järkeviä uudistuksia myöskin työnjaossa

järkeväksi ja potilaat ovat kyllä olleet tyytyväisiä ja tyytyväisiä ovat olleet myöskin ne työyhteisöt joissa tähän malliin on siirrytty he ovat kertoneet muun muassa että potilasjonoja on saatu purettua esimerkiksi pohjois karjalassa kokemukset ovat olleet oikein hyviä kuten sanoin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani myös kansainväliset kokemuksethan tukevat tätä lakiesitystä ja vaikka edustaja räsänen täällä tämä nyt säästölaki tehdäänkö tämä pelkästään säästöjen takia niin minä en oikein usko että kaikissa niissä maissa joissa sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeus on mahdollistettu tämä olisi ollut säästöpäätös vaan kyllä siellä taustalla ovat olleet ihan näyttöön perustuvat

kokeneet hyvät sairaanhoitajat ovat kullanarvoisia terveydenhuollossa sairaanhoidon eri yksiköissä hyvä yhteistyö tiimityö on olennaista silloin kun pyritään parantamaan sairaanhoitoa ja potilaiden potilaiden kokonaisvaltaista kohtaamista ja heistä huolehtimista mutta kuka on milläkin tavalla kokenut haluaisin tässä nostaa esiin esimerkiksi sen että että kun kokeneista sairaanhoitajista puhutaan on eri asia jos on yhdellä alalla pitkä sairaanhoitajalla on kokemusta monilta eri aloilta tämä vaikuttaa koulutuksen lisäksi tietysti siihen millä tavalla hän kykenee kohtaamaan potilaan arvioimaan potilaan tilannetta itse ajattelen lääkärinä niin että sosiaali ja terveysvaliokunnassa tämä esitys täytyy tarkasti puntaroida

aivan niin kuin edustaja räsänen sanoi piti ansiokkaan puheen tästä aiheesta tässä on hyvin monta näkökulmaa mitkä täytyy arvioida tarkasti laitinen pesola nosti esiin muun muassa sen että hoitajat voivat oireenmukaista hoitoa määrätä potilaille ja toisaalta on nostettu esiin se että että lääkäri kuitenkin on vastuussa viime kädessä hoidosta onko se sitten lääkäri joka vastaa jos hoitaja on määrännyt joitakin lääkkeitä minusta myös nämä vastuuasiat tässä pitäisi arvioida eikö hoitajan pitäisi sitten olla vastuussa määräämistään lääkkeistä tai jos niin kuin se tänne asti on ollut lääkäri kuitenkin viime kädessä vastuussa niin silloin ollaan kyllä sellaisella alueella että täytyy hyvin tarkkaan miettiä mitä lääkkeitä hoitaja voisi määrätä ja missä tilanteissa tässä tuli esille joissakin puheenvuoroissa että hoitaja todella voi määrätä lääkkeitä oireeseen tämä on yksi problematiikka että me voimme hoitaa oireita mutta oireet voivat olla merkkinä hyvin erilaisista tautitiloista ja yksi keskeinen asia lääkäreiden pitkässä koulutuksessa on nimenomaan se että lääkärit pystyisivät ymmärtämään ymmärtämään yhdistämään erilaisia tautitiloja ja ehkä hyvinkin erilaisia oireita tyyppioireena voi tiettyyn tautiin olla tietynlainen oireilu mutta se saattaa hyvinkin olla merkki monenlaisesta muustakin tautitilasta siinä mielessä laajennetaanko reseptinmääräämisoikeutta tai kavennetaanko sitä ja mitkä ovat nämä vastuukysymykset varsinkin kun ajatellaan että meillä on monessa terveydenhuollon pisteessä ollut pula myös hoitohenkilökunnasta joka on kuitenkin keskeinen sen hoidon toteuttamisessa pitää arvioida siellä valiokunnassa erittäin tarkasti
arvoisa rouva puhemies edustaja mäkisalo ropponen nosti esiin esimerkkinä toimivasta työnjaon kehittämisestä ja potilaan hoitoonpääsyn joustavoittamisesta nämä fysioterapeuttien suoravastaanotot totean että itse kannatan juuri tämäntyyppistä kehittämistä lämpimästi ja olen itsekin ollut edistämässä tätä

tässä lainsäädännössä on kysymys siitä että tässä vastoin terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutusta ja ja työnjakoa

ja siihen liittyvän hoidon vastuuta sairaanhoitajille jotka toki saavat tämän lisäkoulutuksen mutta joka tapauksessa heidän koulutuksensa taso jää alhaisemmaksi kuin on lääkärin koulutuksen taso lääkärin tehtävä on nimenomaan koulutuksen pohjalta tehdä näitä diagnooseja taudinmäärityksiä ja määrätä siihen pohjautuvia hoitomääräyksiä lääkkeen määräys mukaan lukien ja tässä ei päästä mihinkään siitä että me olemme potilaalle tarjottavan hoidon tasoa laskemassa koska sen vaadittavan koulutuksen taso laskee ennen vanhaan neuvostoliitossa oli välskärikunta joka oli siinä ja sairaanhoitajan ja lääkärin välimaastossa ja toivon että tähän suuntaan emme olisi tätä vaadittavan koulutuksen tasoa alentamassa suomessa vaan että pysyttäisiin tämän nykyisen ammattihenkilölain periaatteissa

puhemies toivon nyt ettei tästä tule tämmöistä hoitajat vastaan lääkärit tai lääkärit vastaan hoitajat debattia mutta

jotenkin minusta tuntuu nyt että puhutaan puhutaan vähän laajemmista laajennuksista niin muutama asia kannattaa muistaa ensinnäkin ne lääkkeet joita tänä päivänä sairaanhoitaja voi määrätä liittyvät siihen että voi aloittaa lääkityksen esimerkiksi silmä tai virtsatietulehdukseen tai jatkaa tiettyjä lääkärin määräämiä verenpainetaudin astman tai diabeteksen lääkereseptejä eli

se määrä mikä tänä päivänäkin on on kuitenkin aika rajoitteinen emmekä me ole tässä nyt laajentamassa tällä muutosesityksellä tätä lääkerepertuaaria sen lisäksi ennen kuin sairaanhoitaja voi tämän tehdä hän tarvitsee sen tietyn työkokemuksen hän tarvitsee sen lisäkoulutuksen hän tarvitsee sieltä omasta toimintayksiköstään vastaavalta lääkäriltä sen määräyksen plus sen lääkeluettelon mitä hän hän saa määrätä

se konsultointimahdollisuus kun asiantuntijaryhmä on arvioinut tätä nyt olemassa olevaa käytäntöä ne syyt joiden takia sairaanhoitajat ovat konsultoineet lääkäreitä osoittivat nimenomaan sen että nämä sairaanhoitajat tuntevat hyvin oman vastuualueensa rajat eli kun täällä on minun mielestäni herätetty vähän sellaista epäilyä että sairaanhoitajat eivät ymmärtäisi mikä on heidän koulutuksensa ja osaamisensa niin minun täytyy kyllä sanoa että sairaanhoitajat suhteellisen tai erittäin hyvin tietävät sen oman ammattiosaamisensa

kokemuksesta tiedän että hoitajien hoitajien edunvalvontajärjestö on kovan työn työn tuloksena paikallisesti onnistunut neuvottelemaan näille näille niin sanottu reseptihoitajille noin neljänsadan viiva viidensadan euron korotuksia jos sitten ajattelee että kun verrataan verrataan sitä joittenkin muitten ammattiryhmien palkkaukseen niin kysymys ei ole kuitenkaan kovin suurista rahoista minkä hyödyn ne sitten saavat tällä toimivalla työnjaolla

arvoisa rouva puhemies täällä kun on vain lääkkeitten varassa toimiva kansanedustaja joka ei ymmärrä sen puolesta mitään kuinka niitä annetaan täytyy sanoa että juuri tuossa edellä laitinen pesola toi sen keskiöön että tämä ei saa olla sellaista vastakkainasettelua ainakin omalta kohdaltani kun olin tuolla superin haasteessa edellisvuonna sen työvuoron mitan nakkilan vanhuspalveluyksikössä niin totesin että kaikki lääkitys mitä annetaan sinne pistetään joka päivä ne kaikki toimenpiteet siellä vanhuspalveluyksikössä annetaan

on koko ajan sen lääkärin kontrollissa tämä ei poista sitä lääkäri määrää lääkityksen etteikö edelleenkin siellä ole tiettyjä toleransseja ja olen varma en ole kyllä nyt ihan jokaista sivua tästä lukenut tunnustan sen heti mutta oman mielikuvani olen muodostanut että ei tämä tarkoita sitä että annettaisiin sairaanhoitajille jotka toimivat vanhuspalveluyksikössä mahdollisuus määrätä mielenterveyslääkkeitä tai jotakin muuta kysymys on ammatillisesta osaamisesta sillä omalla sektorilla ja siihen liittyvän lisäkoulutuksen puitteissa annettavasta oikeudesta määrätä lääkkeitä jos olen ymmärtänyt väärin niin toivon että joku minua sitten opastaa tässä oikealle ladulle mutta näin minä olen käsittänyt sen asian olevan että ei tässä tehdä sairaanhoitajista lääkäreitä jotka voivat määrätä reseptilääkkeitä niin sanotusti oman mielensä mukaan vähän karski kielenkäyttöni annettakoon anteeksi mutta eihän näin ole koska joka tapauksessa kun me menemme vastuukysymyksiin jokainen henkilö vastaa niin sanotusti käräjäoikeudessa omasta päätöksestään ei voida virhettä vyöryttää toisaalle jos se virhe on oma henkilökohtainen tekeminen paitsi jos on niin että se hoitava lääkäri on antanut siunauksen tehdä joitakin muutoksia siihen

reagoidaan on harmillista että joissakin tapauksissa vieläkin vaikkapa nyt sen virtsatulehduksen hoidon suhteen me joudumme tekemään keskussairaalakäyntejä

rouva puhemies haluaisin vielä toistaa ettei jää epäselvyyttä että tuon edellisen puheenvuoroni aloitin sillä että kokeneet sairaanhoitajat kokeneet hoitajat ovat kullanarvoisia terveydenhuollon yksiköissä ja se hyvä tiimityö lääkäri hoitaja parin välillä esimerkiksi se yhteistyö on on kultaakin arvokkaampi asia siinä mielessä ajattelen kyllä myös työnjakoja niitä voidaan arvioida ja on hyvä eri yksiköissä myös niitä miettiä mutta mutta kaiken kaikkiaan tähän esitykseen kuitenkin liittyy myös kohtia jotka on hyvä tarkkaan arvioida siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa sanottakoon nimenomaan tässä nyt on ollut yksinkertainen virtsatieinfektio mainittuna useamman kerran että näin gynekologina olen kyllä monet monet kerrat vuosien aikana todennut että valitettavasti on hoidettu virtsatieinfektioita silloin kun olisi tarvinnut hoitaa ehkä muunlaista asiaa ja ja oireet oireet ja vaiva ovat lievittyneet kun on menty johonkin muuhun

en missään nimessä halua mitään vastakkainasettelua tässä olla lietsomassa enkä enkä rajoittamassa vaan haluan sanoa sen että että tätä asiaa on hyvä tarkastella ajan kanssa siellä valiokunnassa asiantuntijoita kuullen tietysti ennen muuta kyse on siitä mitä lääkkeitä kenelle ja missä vaiheessa määrätään ja tietysti tämä oma puheenvuoroni juontaa siitä että että me huomioisimme potilaan ja oireet kokonaisvaltaisesti ja sillä tavalla että me emme hoida vain oireita vaan löydämme sieltä oireiden takaa sen varsinaisen syyn ja vaivan ja sen sairauden ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sitten osumme siihen oikeaan mutta me jatkamme työskentelyä tämän esityksen parissa siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja ja toivon että lopputulos on sellainen että se palvelee tietysti ennen muuta potilaita potilaitten varhaista hoidon saamista ja ennaltaehkäisyä ja että ratkaisu on semmoinen mikä olisi sitten koko terveydenhuollon henkilökunnan osalta ja sairaanhoidon toimintayksiköiden osalta järkevää ja myös niin että nämä vastuukysymykset on sitten katsottu loppuun asti
arvoisa rouva puhemies kuten äänestäni huomaatte minulla on aikamoinen köhä ja kurkku kipeä pidän tätä hallituksen esitystä erinomaisena tämä pitää viedä eteenpäin voin tällaisena oman elämäni kokemusasiantuntijana kertoa että tämän köhäni takia menin terveysasemalle tässä eduskuntatalossa ja pyysin päästä asiassa eteenpäin ja sanoin että eikö voisi lääkäri kirjoittaa e reseptin tuonne apteekkiin näkemättä minua ja työterveysvastaanottaja joka siinä oli voi että lääkärin pitää nähdä sinut no minä kirjoitin lääkärille sähköpostia kerroin mikä on vaiva mikä on tämänhetkinen tila ja sain e reseptin ja mielestäni lääkäri toimi tässä aivan oikein aivan samalla tavalla olisin voinut saada sen työterveyshoitajalta jos tämä laki mikä nyt on käsittelyssä olisi jo voimassa eli minun mielestäni tällaisilla asioilla ei pidä lääkäreitä enää ylirasittaa tässä on selvästi tullut esiin se että jokainen ammattiliitto puolustaa omaa ammattiansa niin minäkin puolustan poliisin ammattia ja en haluaisi että

järjestysmiehet tekisivät poliisitöitä mutta näin ne vain tekevät ympäri suomen minun mielestäni tällä tavalla ja näillä esimerkeillä sairaanhoitajien pitää saada jatkossa kirjoittaa reseptit ei tarvitse lääkäreitä tällaiseen asiaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

pankkivaltuuston kertomus vuodelta seitsemäntoista kertomus sisältää tuttuun tapaan nyt kuvaukset suomen pankin ja finanssivalvonnan toiminnasta ja hallinnosta kertomusvuoden aikana on sisällä myös kuusi ajankohtaisiin erityisteemoihin keskittyvää kirjoitusta näistä ensimmäiset käsittelevät ekpn hintavakaustavoitetta ja sen toteutumista euroalueella kiinan velkaantumista ja siitä koituvia riskejä sekä pankkiunionin nykytilaa ja kehitystä jatkossa mukana on myös kaksi nordean kotipaikan muutosta käsittelevää kirjoitusta näistä ensimmäinen pohtii muutoksen merkitystä rahoitusjärjestelmän makrovakauden näkökulmasta ja toinen sitä mitä muutos merkitsee pankkivalvonnalle viimeisin erityisteemakirjoitus käsittelee digitalisaatiota rahoitusmarkkinoilla arvoisa puhemies totean euroalueen talouskehityksestä ja ekpn rahapolitiikasta lyhyesti vain kaksi asiaa ensinnäkin vuosi seitsemäntoista oli euroalueella neljäs perättäinen talouskasvun vuosi kasvu oli varsin laaja alaista euroalueen euroalueen maiden joukossa toiseksi inflaatio nopeutui edellisestä vuodesta mutta oli ekpn tavoitetta hitaampaa edelleen myös inflaatioennusteet säilyivät kertomusvuonna maltillisina rahapolitiikka jatkuikin näin ollen elvyttävänä koko kertomusvuoden arvoisa puhemies suomen pankin osalta nostaisin kaksi asiaa ensinnäkin suomen pankin johtokunta nyt kun tämä vuosi lasketaan mukaan vaihtuu kokonaan tämän vaalikauden aikana kertomusvuoden helmikuussa suomen pankin johtokunnan jäseninä aloittivat marja nykänen ja olli rehn ja nyt tänä kesänä pääjohtaja vaihtuu pääjohtaja erkki liikasen eläköitymisen vuoksi ja uudeksi pääjohtajaksi on nimetty olli rehn parhaillaan on haussa sitten kolmas johtokunnan jäsenen paikka pankkivaltuusto katsoo että johtokunta on toiminut hyvin nykymuodossaan eli kolmijäsenisenä joka on lain määrittämä minimi toiseksi keskuspankin tehtävien hoitaminen ja oman rahoitusvarallisuuden sijoittaminen tuottaa suomen pankille tuloja mutta toisaalta aiheuttaa sille myös erilaisia riskejä osaltaan seurannut säännöllisesti niiden kehitystä ja voimme todeta että suomen pankin riskiprofiilissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia pankilla on noin neljäntoista pilkku yhden miljardin euron suuruinen rahoitusvarallisuus sijoittaessaan tätä varallisuutta suomen pankki altistuu sekä luotto ja likviditeettiriskeille että markkinariskeille markkinariskejä ovat muun muassa valuuttakurssiriski ja korkoriski rahoitusvarallisuuden ja rahapolitiikan vuositason yhteenlasketut riskit olivat vuoden seitsemäntoista lopussa yksi pilkku yhdeksän miljardia euroa pois lukien kultaan liittyvä riski laskettu riskiluku pysyi lähes ennallaan edellisvuotiseen verrattuna edellä mainittu pankin kokonaisarvio sisältää suomen rahoitusvarallisuuden ja eurojärjestelmän rahapoliittisen ohjelman riskit tämä riskiarvio sisältää suomen pankin omalla riskillä olevat rahapoliittiset operaatiot sekä suomen pankin pääoma avaimen mukaisen osuuden eurojärjestelmän riskistä vuoden seitsemäntoista lopussa suomen pankin koko oman pääoman määrä oli kahdeksan pilkku kahdeksan miljardia euroa ja pankkivaltuuston näkemys on että suomen pankin vakavaraisuus oli kertomusvuoden lopulla riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit arvoisa puhemies finanssivalvonnan osalta se ensinnäkin toimii hallinnollisesti suomen pankin yhteydessä mutta on päätöksenteossaan riippumaton siitä pankkivaltuusto vastaa finanssivalvonnan toiminnan yleisen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden valvonnasta ja valtuuston tehtävänä on nimittää finanssivalvonnan johtokunta ja johtokunnan esityksestä johtaja finanssivalvonnan toiminnasta voitaneen nostaa esiin seuraavat neljä asiaa ensinnäkin vaikka kyse on kertomusvuoden jälkeen keväällä kahdeksastatoista tapahtuneesta todettakoon että valtuusto nimitti marja nykäsen finanssivalvonnan johtokunnan jäseneksi ensimmäinen neljättä tänä vuonna ja määräsi hänet samalla sen puheenjohtajaksi toiseksi finanssivalvonnan johtokunta on antanut pankkivaltuustolle kertomuksen finanssivalvonnan toiminnasta kertomusvuodelta seitsemäntoista sekä julkaissut finanssivalvonnan toimintakertomuksen näiden kertomusten pankkivaltuuston kokouksessa käytyjen keskusteluiden ja muiden saamiensa tietojen pohjalta pankkivaltuusto arvioi että finanssivalvonnan toiminnalle laissa säädetty tavoite on toteutunut finanssivalvonnan toiminnan yleisen tehokkuuden näkökulmasta pankkivaltuusto arvioi että finanssivalvonta on hoitanut valvonnan jatkuvasti muuttuvaa tehtäväkenttää tehokkaasti ja kustannuskehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla kolmas huomio rahoitussektori on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti suomen kannalta on iso asia että nordean yhtiökokous päätti maaliskuussa kahdeksantoista siirtää pääkonttorinsa suomeen tämän muutoksen seurauksena pankkisektorin koko suomessa kasvaa noin kolminkertaiseksi suhteessa bruttokansantuotteeseen ja nordean muutto tuo finanssivalvonnalle uusia tehtäviä ja edellyttää valvonnan lisäresursointia kuten alussa totesin nordean muuton merkitystä pohditaan tarkemmin kahdessa erityisteemakirjoituksessa niistä löytyy tietoa siitä mitä muutto tarkoittaa makrovakaus ja pankkivalvonnan kannalta neljäntenä ja viimeisenä huomiona finanssivalvontaan liittyen nostan esiin kotitalouksien velkaantumisen ja sen aiheuttamat riskit rahoitussektorilla ja laajemmin kansantaloudessa sekä suomen pankki että finanssivalvonta ovat varoittaneet kotitalouksien velkaantuneisuudesta ja sen kasvusta suomessa tämä kehitys eli velkaantuneisuuden kasvu on jatkunut jo noin kahdenkymmenen vuoden ajan finanssivalvonta on muun muassa että kotitalouksien velkaantuneisuus on suomen rahoitusjärjestelmän merkittävin haavoittuvuus korkealla velkaantuneisuudella voi olla myös epäsuoria makrotaloudellisia seurauksia koska suomessa kotimainen kulutuskysyntä vaikuttaa merkittävällä tavalla talouskehitykseen korkea velkaantuneisuus lisää riskejä kulutuskysynnän vaihtelusta jos talouden kehitys heikkenee suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuusasteen kasvuun ovat kiinnittäneet huomiota myös kansainväliset organisaatiot kuten euroopan järjestelmäriskikomitea ja ja kansainvälinen valuuttarahasto imf myös käsitellyt aihetta säännöllisesti koko tämän kolmen vuoden jaksonsa ajan velkaantuneisuusasteen nousuun ovat vaikuttaneet sekä asuntolainakannan kasvu asuntoyhteisölainojen kasvu että kulutusluottokannan kasvu yhtenä esimerkkinä finanssivalvonnan toimista asiassa voidaan mainita se että finanssivalvonta kiristi hiljattain maaliskuussa niin enimmäisluottosuhdetta muiden kuin ensiasunnon hankintaa varten otettavien luottojen osalta kiristys nosti suhdetta viidellä prosenttiyksiköllä kahdeksaankymmeneenviiteen prosenttiin tällä toimella pyrittiin osaltaan hillitsemään velkaantuneisuuden kasvua finanssivalvonta on myös useaan otteeseen kehottanut pankkeja välttämään tavanomaista pidempiä takaisinmaksuaikoja sekä pitkiä lyhennysvapaita ellei niille ole erityisiä syitä ja myös muita toimia on tehty huolet kotitalouksien velkaantumisen kasvusta yleensä ja erityisesti asuntoyhteisölainojen määrän kasvusta ovat perusteltuja saattaa esimerkiksi olla että asuntoyhteisöjen velkaantumiseen liittyviä riskejä ei vielä kaikilta osin ymmärretä toistaiseksi lainakannan nopeaan kasvuun ei kuitenkaan voida suoraan tai helposti viranomaistoimin puuttua finanssivalvonta julkaisi juuri hiljattain selvityksen jossa se oli arvioinut luottolaitosten rakennusaikaiseen rahoitukseen ja taloyhtiölainoihin liittyviä luotonmyöntökriteereitä ja riskejä finanssivalvonta antoi tässä yhteydessä lisäohjeistusta luotonmyöntökriteereihin ja riskiarviointiin liittyen finanssivalvonta myös ilmoitti että se kiinnittää jatkossa tarkastuksissaan yhä enemmän huomiota siihen että luottolaitokset huomioivat asianmukaisella tavalla myös taloyhtiölainat asiakkaan maksukykyä selvitettäessä kotitalouksien velkaantuneisuusasteen kasvu ja siihen liittyvät riskit ovat jälleen esimerkki siitä että rahoitussektorin mahdollisiin haavoittuvuuksiin ja niiden syntymiseen tulee voida puuttua sääntelykeinojen tulee olla ajan tasalla tarkoituksenmukaisia ja toimivia

itsellään ei ole valtuuksia näiden rajojen säätämiseen ja toimenpiteisiin vaan finanssivalvonta tekee ne itsenäisesti mutta haluan sanoa ja korostaa erityisesti pankeille sitä että finanssivalvonnalla on pankkivaltuuston täysi tuki olemme koko tämän kauden rohkaisseet finanssivalvontaa toimissaan ja poliittisella puolella toimintavalmius lisätoimille on olemassa uskallan tulkita näin niiden keskustelujen perusteella joita valtuuston piirissä kolmen vuoden ajan on käyty lyhyellä lyhyellä ajalla rakennusketju ja nopean kasvun kaupungit kokevat varmasti hyötyvänsä vauhdikkaasta lainoituksesta mutta historia on tässä suhteessa armoton makrovakaudesta on huolehdittava ajoissa arvoisa puhemies lopuksi totean että suomen pankin taseen loppusumma kertomusvuoden seitsemäntoista lopulla oli satayksitoista miljardia euroa ja että tilikauden tulos kertomusvuodelta oli sataviisikymmentäkuusi miljoonaa euroa ja että pankkivaltuusto päätti että

arvoisa rouva puhemies

jos hän ei meidän piikkiimme olisi tuota lupausta antanut euro olisi jäänyt historiaan jo viisi vuotta sitten ekpn piikki on ollut ja on yhä auki jos hän ei olisi tuota lupausta antanut ekpllä ei olisi nyt noin kahdentuhannenkolmensadan miljardin euron vastuita roskalainojen osto ohjelman kautta eikä suomen pankilla olisi noin viidenkymmenenkuuden miljardin euron osuutta tuosta määrästä suomella olisi mennyt viime vuosina paremmin kuin on mennyt yhteisön osana draghin lupaus on pitänyt siis euron pystyssä ongelmia se ei ole poistanut päinvastoin niin sanottujen kriisimaiden velkaantuminen on on jatkunut rakenneuudistuksia ei ole juurikaan tehty korruptio jatkuu ja niin edelleen vastuita vain on siirtynyt ekpn kautta asiansa hoitaneiden euromaiden veronmaksajille myös

draghin lupauksesta lähtien euroalue kitui vielä muutaman vuoden matalan kasvun aikaa vaikka korot olivat poikkeuksellisen alhaisella tasolla vasta viime vuosina maailmantalouden kasvu on nostanut myös euroaluetta ja suomea kasvuun tämän päivän syvimmät ongelmat ovat raskaasti velkaantuneessa italiassa jossa on on myös poliittinen kriisi kun kansa äänesti ainakin brysselin näkökulmasta niin sanotusti väärin siellä edessä on vain huonoja vaihtoehtoja viimeistään nyt on kysyttävä olisiko sittenkin pitänyt antaa euron hajota vuonna kaksituhattakaksitoista en vastaa tähän kysymykseen itse kukin miettii euron luominen sen sijaan varsinkin suomen liittäminen siihen oli suuri virhe siitä kantaa vastuun lipposen ensimmäinen hallitus erityisesti sosiaalidemokraatit ja kokoomus oli siellä mukana vihreät ja vasemmistoliittokin arvoisa puhemies suomessa ekpn rahapolitiikka on merkinnyt korkotason epätervettä alhaisuutta rahan hinta ei ole useaan vuoteen ollut oikealla tasolla niin kuin matalat korot ovatkin ovat ne osaltaan johtaneet erityisesti kotitalouksien rajuun velkaantumiseen kun vuonna kaksituhattakolme vanhasen ensimmäisen hallituksen aloittaessa kotitalouksien velkaantumisaste oli noin seitsemänkymmentäkolme se on nyt lähellä sataakolmeakymmentä siis viidessätoista vuodessa kasvanut liki kaksinkertaiseksi ja kasvaa yhä kotitalouksien suurin velkataakka on luonnollisesti nuorilla perheillä joilla on sekä asuntolainaa että opinto ja kulutusluottoja uutena ilmiönä ovat taloyhtiöiden lainat joiden aiheuttama riski on kasvanut jo erittäin vaaralliseksi tästä suomen pankin tilintarkastajatkin kantoivat vakavaa huolta tarkastuksen yhteydessä ja hallituksenkin pitää se huomioon yhdyn tältä osin siis puheenjohtaja vanhasen esittämään huoleen arvoisa puhemies ekp on siis ostanut roskalainoja noin kahdellatuhannellakolmellasadalla miljardilla eurolla osto ohjelma jatkuu yhä kolmenkymmenen miljardin euron kuukausivauhdilla italian kriisi näyttää edellyttävän sen jatkamista ja jopa kasvattamista tai jopa vielä pidemmälle pidemmälle menevää kriisirahoitusmenettelyä suomen pankin laskennalliset vastuut kertomuksen mukaan ovat yhteensä laskien noin viisikymmentäkuusi miljardia euroa eli enemmän kuin vuosibudjettimme tämä ilmenee kertomuksen sivuilta lisäksi muun muassa ltro vastuut painavat kymmenien miljardien määräisinä ekpn on kuitenkin lähiaikoina lopetettava ostot mitä sen jälkeen tapahtuu sitä ei kukaan tiedä tarkkaan todennäköistä on että korkotaso nousee se johtaisi kriisiin josta suomalaiset kotitaloudet ja italian kaltaiset raskaasti velkaantuneet valtiot eivät selviäisi myös yrityksiä ja kuntia ja monia muita tahoja vaikeudet raastaisivat ja uhkaisivat kaataa euro on siis suurten vaikeuksien edessä juuri nyt

kun se on kehittämisen ja yhteisvastuun syventämisen kohteena arvoisa puhemies pankkivaltuuston kertomuksen sivulla viiteenkymmeneen kuvataan pankkiunionin täydentämistä siellä todetaan muun muassa yhteiseen talletussuojaan tulee kuitenkin siirtyä vasta kun lähtöasetelmat ovat tasapuoliset koko pankkiunionin alueella tämä edellyttää että pankkien järjestämättömien luottojen ongelmaan on löydetty löydetty ratkaisu ja että talletussuojaan liittyvien pankkien riskiasema on arvioitu riittävän yhdenmukaisin kriteerein ja varmistuttu pankkien vakavaraisuudesta komission ehdotus siirtyä täydelliseen talletussuojaan ja kriisirahaston perustamiseen asteittain vuoteen kahdessakymmenessäneljässä mennessä on sekä ekpn osto ohjelman että erityisesti italian ja eräiden muiden maiden tilanteen takia täysin mahdoton ajatus olemme tilanteessa jossa joudumme toteamaan rehellisesti että euro ei kestä seuraavaa kriisiä joka tulee valtiovarainvaliokunnan kuulemien asiantuntijoidenkin mukaan jo ennen vuotta kaksikymmentäneljä ehkä jo parin vuoden sisällä italian tilanne huomioon ottaen kriisi on itse asiassa jo päällä euro siis kaatuu seuraavaan taantumaan onko suomen hallitus todella valmis viemään meidät yhteisvastuuseen tässä tilanteessa jossa euro nyt on tätä perussuomalaiset eivät kannata löytyykö tästä salista joku joka on valmis ottamaan yhä suuremmat vastuut muun muassa italialaisten veloista arvoisa puhemies suomen tulee varautua euron hajoamiseen on syytä viipymättä tehdä suunnitelma tältä varalta sillä voidaan ehkä pelastaa jotakin vaikka vastuistaan suomi ei ei enää pääse arvoisa puhemies erityishuoli meillä on kotitalouksista joiden velkataakka on ylisuuri ja hallituksen toimenpiteitä tarvitaan jotta kahdeksankymmentä luvun lopun yhdeksänkymmentä luvun alun katastrofi ei toistu toivon että valiokunta paneutuu hyvin syvällisesti ja vakavasti pankkivaltuuston kertomukseen ja tilanteeseen jossa nyt olemme ja tekee oikeat johtopäätökset

arvoisa rouva puhemies ottamatta kantaa euron hajoamisspekulaatioihin tai puhumattakaan siitä että tavoiteltaisiin euroalueen hajoamista silti yhdyn kyllä edustaja kankaanniemen puheenvuoroon siinä että kovin on ollut hiljaista sen analysoinnin osalta mikä on koskenut ekpn poikkeuksellisia rahapoliittisia toimia tätä edustaja kankaanniemen mainitsemaa kahtatuhattakolmeasataa miljardia euroa joka tällä päätöksellä markkinoille on työnnetty miten se purkautuu minkälaisen markkinahäiriön se on aiheuttanut korkotasoon markkinoihin myöskin pörssikursseihin koska osa rahoituksesta on myöskin pörssikursseissa ja ja niin niin edelleen en tiedä minkälaista keskustelua pankkivaltuustossa kun ryhmällämme ei ole siellä edustusta on käyty mutta mielenkiintoista on että se on eräällä tavalla sellainen vaiettu aihe että ei oikeastaan virallisesti käydä mitään keskustelua tästä valtavasta rahoitusoperaatiosta jolla oli paljon positiivista paljon vakauttavaa vaikutusta mutta jolla on myös omat

puhemies kyllähän italian tilanne on huolestuttava mistä on lähdetty liikkeelle on on lähdetty liikkeelle siitä että on tehty katteettomia vaalilupauksia ja siitä on syntynyt tilanne että on huomattava vaikeus muodostaa hallitus ja se taas heijastuu valtionlainojen hinnoitteluun kaksivuotiset bondit ovat hypänneet yhtäkkiä vuoden kaksituhattakolmetoista hintatasolle samaan aikaan sitten tehdään ehdotuksia yhteisvastuun lisäämisestä eu tasollakin monentyyppisiä ehdotelmia mitä täälläkin eduskunnassa on käsitelty mutta sitten taas italiassa pohditaan sitä voitaisiinko näitä valtionlainoja jollain tapaa antaa anteeksi nyt sitten on myöskin nämä ekpn poikkeukselliset toimenpiteet ja yhtä lailla sitten se mitä edustaja uotila hyvin tässä pohti kuinka nämä poikkeustoimenpiteet ajetaan alas loppujen lopuksi kysymys on minun mielestäni vastuuttomista vaalilupauksista ovat ne sitten eläkeläisille annettavia lisäeläkkeitä valinnanvapautta vastuuttomuus on vastuuttomuutta

kantaa tähän italiasta lähtevään keskusteluun koska se on hyvin ajankohtainen pistin merkille mielestäni aika yllättävän lausunnon sunnuntaina helsingin sanomissa komissaari katainen otti kantaa yhteisvastuun suhteen hän vähän pahoitteli puheitaan jotka ovat olleet kriittisiä sitä kohtaan ja ja ymmärrettävästi tämä puheenvuoro herätti paljon keskustelua tänään hämmästyin vielä enemmän kun hän otti kantaa seuraavassa artikkelissa ja vertasi näitä yhteysvastuupuheita yhteisvastuukeräykseen täytyy nyt kyllä sanoa että yhteisvastuukeräys perustuu vapaaehtoiseen auttamiseen kristinuskon hengessä ja eurooppalainen yhteisvastuu ei todellakaan tulisi perustumaan vapaaehtoisuuteen eikä kaikessa mielessä varmasti kristilliseen henkeenkään tässä suhteessa täytyy sanoa että olen täsmälleen eri mieltä kataisen näkemyksistä ja täytyy antaa hatunnosto nyt tällä kertaa edustaja olavi ala nissilälle jonka huomasin suhtautuneen hyvin penseästi näihin lausuntoihin täytyy sanoa kun hänet hississä eräänä päivänä kohtasin että olin muuten tällä kertaa täysin samaa mieltä kanssanne

käyttää tällä kertaa edustaja viitasen puheenvuoroon vastauspuheenvuoroa koska se oli aivan erinomainen aluksi haluan todeta sen että on hyvä asia että suomen pankkia on johdettu hyvin ammattitaitoisesti edellisen pääjohtajan aikana ja nyt olli rehnin aikana varmasti on näin on hyvä että puheenjohtaja hyvin vakaalla kädellä johtaa pankkivaltuustoa joka valvoo valvoo suomen pankkia ja tässä mielessä voimme olla tyytyväisiä todellakin mitä tulee näihin elefanttilupauksiin mitä mitä annetaan niin sitähän on liikkeellä eikö edustaja kankaanniemi se kuin teidän veljespuolue vai onko se edustaja harkimon veljespuolue hänhän

kävi siellä myöskin opintomatkalla todellakin on erittäin huolestuttavaa ja se on euron riski edustaja kankaanniemi että jäsenmaat eivät hoida omaa talouttaan kunnolla parasta yhteisvastuuta on se on se että noudatetaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä myöskin euroalueella

arvoisa rouva puhemies todellakin tämä euroopan keskuspankin lainojen osto ohjelma on huolestuttava sinänsä koska sillähän avattiin niin sanotusti piikki suomen hallituksen ohjelmaan tällä kaudella lisävastuita ei tule mutta se on varmaa että seuraava hallitus olkoon se minkä tahansa näköinen tai minkä tahansa värinen joutuu siihen asiaan kantaa ottamaan mutta se iso juttu tässä kuitenkin on se että kaikissa euroopan maissa on syytä nyt pikkuhiljaa ottaa vakavasti se että tällainen hurlumhei elämä ja velaksi eläminen pitää saada pikkuhiljaa loppumaan se koskee myös suomea sitä vartenhan muun muassa tehdään näitä uudistuksia joita ihmeekseni olen huomannut tässäkin salissa vastustettavan mutta se toinen juttu mihin edustaja edustaja matti vanhanen pankkivaltuuston puheenjohtajana otti aivan oivallisesti kantaa on tämä kotitalouksien velkaantuminen ja sillä puolella on erittäin huolestuttavaa taloyhtiölainojen kautta kotitalouksille tulevat vastuut tällä hetkellä pienen koron aikana ovat pienet mutta sitten kun paukahtaa se on todella vakava juttu

arvoisa puhemies tänä aamuna saimme lukea aika kattavan artikkelin italian tilanteesta helsingin sanomista ja ja siellähän lainat taitavat olla yli kaksituhattakaksisataa miljardia ja satakolmekymmentäkuusi prosenttia bruttokansantuotteesta

korot lähtevät nousemaan ja mitä näille asuntovelallisille silloin käy ja miten suomen taloudelle käy niin sitä ikävä kyllä en lähde arvioimaan koska se on aika rankkaa sen jälkeen mutta sitähän tietenkin on on pelätty liika pessimismi ei ole hyvästä mutta kun täällä arvostellaan tätä ekpn omaisuuserien osto ohjelmaa joka tällä hetkellä on kolmekymmentä miljardia ja ekpn neuvosto on todennut että he voivat laajentaa ja suurentaa osto ohjelmaa niin mitä te olette sitten mieltä olisiko tämä pitänyt jättää tekemättä ja olla ottamatta talouskasvu vastaan koska sehän on se kääntöpuoli tämähän on on elvyttävää politiikkaa mitä monet tässäkin salissa ovat aina toivoneet jos joku täällä arvioi ja arvostelee sitä niin esittäkää oma vaihtoehtonne mitä olisi pitänyt tehdä että talouskasvu olisi jäänyt

edustaja ala nissilä minä totesin ne ne ongelmat mitkä on eli näissä kriisimaissa ei ole tehty riittävästi korruption vastaista työtä ei rakenneuudistuksia ja niin edelleen ja siksi tilanne on on yhä erittäin huono ja ekp ei ole asettanut oikeastaan mitään ehtoja näille kreikkaa kuritettiin mutta ei enää italiaa

marraskuulla ja sitten nyt kevätkaudella kuultiin asiantuntijoita emun syventämisestä ja näitä uudistuksia tehtiin lausuntoja tehtiin teimme eriävän mielipiteen ja se meni suureen valiokuntaan mutta tänne isoon saliin emme ole tätä valtavan isoa erittäin tärkeää asiakokonaisuutta saaneet ollenkaan oikeastaan tässä vetoankin jos sallitaan arvoisaan rouva puhemieheen voisitteko te tehdä kaiken mahdollisen että tässä salissa voitaisiin käydä emu politiikasta ja suomen linjasta oikein syvä keskustelu

arvoisa rouva puhemies

kertomuksen sivulla yhdeksääntoista kerrotaan kolikoista ja seteleistä jotka minua numismaatikkona kiinnostavat ja meistä varmasti kaikki toivoisivat että meillä olisi vähintään niitä seteleitä hieman enemmän kuin mitä tällä hetkellä on suomen pankki huolehtii siitä että suomalaisilla on käytettävissään eurokäteistä seteleitä ja kolikoita samoin kuin muissakin euromaissa valtaosa eurosetelistöstä jaetaan suomessa yleisön käyttöön koko ajan harvenevan automaattiverkoston kautta suomen pankin tehtävänä on tarkistaa kierrosta palautuvien euroseteleiden aitous ja kunto sekä poistaa samalla huonokuntoiset setelit kierrosta ja vaihtaa ne uusiin käteinen on edelleen kilpailukykyinen maksuväline vaikka erilaiset sähköiset maksutavat ovat jo todellisuutta käteisen käyttö edellyttää että sitä on saatavilla jakeluverkon kautta ja että maksun vastaanottaja hyväksyy käteisen maksuvälineenä suomen pankin tehtävänä on seurata käteisen jakeluverkoston muutoksia sekä käteisen hyväksyttävyyttä erilaisissa maksutapahtumissa suomen pankki mittaa myös kuluttajakyselyillä tyytyväisyyttä käteisen saatavuuteen on tehnyt sitä itse asiassa jo kymmenen vuoden ajan viime vuoden lokakuussa tehdyn kyselyn perusteella kuluttajien tyytyväisyys käteisen saatavuuteen on pysynyt edelleen hyvänä kyselyyn vastaajista kahdeksankymmentäneljä prosenttia oli edelleen tyytyväisiä käteisen saatavuuteen ilmeisesti kyselyyn ei vastattu kesälahdella tai tohmajärvellä joissa rahaa ei pankin päätöksellä ole enää käteisautomaatista saatavilla numismaatikkoja kiinnostaa ehkä eniten päätös että euroseteleissä ollaan vähitellen siirtymässä uudistettuun europa setelisarjaan viime vuonna seteleissä vaihtovuorossa oli viidenkymmenen euron seteli joka on suomessa kahdenkymmenen euron setelin rinnalla keskeinen automaattijakelussa oleva seteli uuden setelin ulkoasu on hieman muuttunut turvatekijöiden parantamisen vuoksi rahaa väärennetään edelleen kuten aikaisemminkin euroseteliväärennösten määrä normalisoitui viime vuoden aikana kertomuksen mukaan edellisvuoden poikkeusluvusta seitsemäänsataankuuteenkymmeneenyhdeksään kappaleeseen kolikkoväärennöksiä löytyi yhdeksänsataaviisikymmentäseitsemän kappaletta arvoisa rouva puhemies suomen pankki on vastannut käyttörahojen riittävyydestä valtiovarainministeriön toimeksiannosta suomessa ja antanut suomen rahapajalle tehtäväksi eri asetuksilla valmistaa käyttörahoja tuhatkahdeksansataakuusikymmentä luvulta lähtien suomen pankille suomen pankki on vastaavasti kansalaisille jakelussaan käyttänyt liikepankkeja ja pankkeja vuoteen kaksituhattakolmetoista asti suomessa ei ole ollut vuoden kaksituhattakolmetoista jälkeen nimellishintaisia normaaleja käyttörahoja yhdestä sentistä kahteen euroon vaikka niitä on valmistettu ja jaettu samanlaisissa raharullissa vastaavasti kahden euron niin sanotut erikoiskakkoset kuuluivat vielä

pykälän piiriin kuten kaikki ennen vuotta kaksituhattakolmetoista olleet käyttörahat mutta vuoden kaksituhattakuusitoista alusta ne ovat olleet verollisia eli käytännössä nimellishintainen ja käyttöarvoltaan oleva kahden euron kolikko onkin suomessa kaksi euroa neljäkymmentäkahdeksan senttiä plus toimitus postikulut vastaavasti muissa eu alueiden euroa käyttävissä maissa kahden euron erikoiskakkosta saa ostaa keskuspankeilta nimellishintaan raharullittain kuulostaa varmaan erikoiselta vaikka meitä pitäisi käsitellä suomessa samalla tavoin kuin muuallakin eu maissa suomen rahapajan perustelu alv verolle on että arvonlisävelvolliselle kauppiaalle eli ostajalle vero on vähennyskelpoista edellä mainittujen rahojen nettohinta säilyy ennallaan ja tämän lisäksi suomen rahapaja lisää reilun toimitusmaksun verraten edelliseen jakeluun eli liikepankkien kustannukseen tämän alv veromäärittelyn tekee vielä ihmeellisemmäksi se että lähes samaan aikaan rahahuollon kautta lasketaan samaa rahaa kiertoon samoissa raharullissa nimellishintaan suomessa ja eu alueella on paljon nuoria keräilijöitä jotka haluavat kerätä eri maiden erikoiseuroja talteen tällainen lisävero rahojen hankintaan on tarpeeton eikä millään tavoin tasapuolinen tai oikeudenmukainen ja tähän tulisi puuttua vähintäänkin valtiovarainministeriön osalta

arvoisa rouva puhemies aivan lyhyesti

rahamaailmaa ja moraalikatoilmiötä kuitenkin haluan ensin todella todeta minkä jo tuossa vastauspuheenvuorossa totesinkin että suomessa joka on osa euroopan keskuspankkijärjestelmää suomen pankkia hyvin ja sekä pankin johdon että myöskin pankkivaltuuston toiminta on ollut hyvin hyvin johdonmukaista viime aikoina ja sille sille haluan antaa kyllä tunnustukseni siitä kertoo myöskin pankkivaltuuston kertomus todella eletään euroopassa taas hieman levottomampia aikoja italian tilanteen johdosta siellä kuten todettua kaksi suurinta vaalivoittajaa antoivat niin sanottuja elefanttilupauksia eli suuria lupauksia menojen lisäyksistä verojen kevennyksistä jopa myöskin velkojen anteeksiannosta muiden eurooppalaisten piikkiin tämähän on on erittäin huolestuttava ilmiö silloin kun ollaan yhteisessä pankkijärjestelmässä tämä moraalikatohan tarkoittaa sitä että otetaan riskejä toisten piikkiin tai laitetaan menoja toisten piikkiin se kai ilmiönä syntyi yhdysvalloissa tuhatkahdeksansataa luvulla kun havaittiin että huonon talouskehityksen oloissa sellaisia taloja alkoi palaa joiden vakuusarvo oli pudonnut alle velka arvon ja vakuutusyhtiöt tietysti huolestuivat tästä siinä laitettiin riskejä toisten piikkiin no suomessa on sanottu että laman ollessa sahapalot yleistyvät siinäkin on ehkä moraalikatoilmiö se on paljon laajempikin finanssikriisin oloissahan me näimme näimme tätä ilmiötä hyvin paljon irlannin keskuspankki ilmoitti että se takaa kaikki kaikki lainat mitä on olemassa sen jälkeen rahaa hakeutui hyvin paljon paljon italian pankkeihin ja

silloin kun nähtiin että voidaan riskejä siirtää italian keskuspankin piikkiin ja sinne riskilainat myöskin siirtyivät oli monia muitakin ilmiöitä finanssikriisin aikana kuten sanoin yhteisvastuu on tärkeätä ja sitäkin tarvitaan ja sitähän on euroopan keskuspankkijärjestelmässä teoriassa parasta yhteisvastuuta on se että jokainen vastaa oman taloutensa kunnosta jokainen vastaa yhteisesti sovituista sitoumuksista sehän on parasta yhteisvastuuta on tärkeätä että markkinapaine säilyy jos ajattelemme kreikkaa joka nyt on hyvällä tiellä sielläkin vasta tämä markkinapaine kuitenkin sitten sai aikaan tervehtymisen kun ei enää tullut rahaa pankin seinästä ei kerta kaikkiaan tullut rahaa pankin seinästä niin ihmiset havaitsivat että eihän tämä tällainen elämä voi jatkua vaan kyllä julkisen taloudenkin täytyy olla terve olla terve ja sitä pitää yrittää

nyt kreikkalaiset tästä toivottavasti oppivat vaikka heidän historiansa ei ole kovin hyvä eli on tärkeätä niin kuin suomen hallituksen linja on

euroopan unionin ja euroopan rahaliiton oloissa että että säilytetään markkinapaine että jokainen jäsenvaltio itse ensisijaisesti laittaa omaa talouttaan kuntoon komission varapuheenjohtaja katainen puhui vähän arvoituksellisella tavalla yhteisvastuun lisäämisestä hän

niitä puheitaan mitä silloin oli kun hän oli pääministerinä ja valtiovarainministerinä oli jutta urpilainen ehkä silloin meillä vähän mentiin ylikin siinä yhteisvastuun kritisoimisessa mutta nyt tämä tämä menee toiseen suuntaan ilmiselvästi ja ajoitus on erittäin huono tässä italian kriisin vaiheissa ei pitäisi komissiosta tulla sellaista viestiä että tässä aletaan jotenkin löysäilemään vaikka sitten puhe olisikin vähän monimutkaisten sanankäänteiden takana eli tätä ihmettelen huomasin edustaja viitasenkin sitä ihmettelevän miksi miksi nyt on tässä juuri tällaisia löysiä puheita kun olisi erittäin tärkeätä että italiassa on hallitus joka hoitaa vastuullisesti politiikkaa ja laittaa taloutta kuntoon ja että siellä myöskin markkinapaine toimii me näemme että markkinapaine siellä jo toimii korot ovat jo reagoineet hyvin nopeasti ja ja onneksi se näin toimii koska se on sittenkin se mikä laittaa italialaisia poliitikkoja järjestykseen se on kaikkein huonointa köyhän asiaa jos me romutamme julkisen talouden tavalla jota nähtiin kreikassa se oli vähävaraisten ihmisten kannalta aivan vastuutonta politiikkaa se tulee olemaan sitä myöskin italiassa mikäli mikäli sitten ei ei politiikan sisältö parane onneksi italian presidentti on ottanut hyvin vastuullisen linjan ja torpannut kaikkein eurokriittisimmän valtiovarainministeriehdokkaan valitettavasti kuitenkin varmaan tullaan elämään levottomia aikoja vielä lopuksi puhemies mehän olemme uudistamassa pankkiunionia se on tärkeätä ja siinä yksi hyvin keskeinen asia on se että erotetaan valtion vastuut yritysten vastuista että se kytkös mikä on hyvin voimakas katkaistaan italiassa tämä kytkös on vielä olemassa sitä ei ole katkaistu ja tämä on iso iso riski ja ja se herättää juuri huolta koska italian pankeissa on paljon valtion sitoumuksia puhemies näillä ajatuksilla saattelen tätä pankkivaltuuston kertomusta talousvaliokuntaan ja kun täällä toivottiin muistaakseni edustaja kankaanniemi

ehkä edustaja viitanenkin toivoivat enemmän keskustelua näistä euroopan unionin ja euroalueen haasteista niin sitä todella kannatan se on tämän suuren salin asia myöskin

arvoisa rouva puhemies

me olemme sitä usein toivoneet toivoneet myös sosiaalidemokraatteina ja käyttäneet siitä paljon puheenvuoroja tässä salissa toivoisin että näinä aikoina toden totta sitä keskustelua käytäisiin aika vahvastikin tässä talossa ja nimenomaan tässä suuressa salissa suomessa on hieno systeemi että eurooppa asiat käsitellään ennakoivasti jo suuressa valiokunnassa se poikkeaa monien parlamenttien tilanteesta me olemme tässä edelläkävijöitä mutta se ei poista sitä että siitä huolimatta

vielä vahvemmin läsnä puhemies tähän alkuun ihan myös minulta tämä erityishuomio että mielestäni tämä kertomus on kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoista luettavaa ja hyvä talouspoliittinen julkaisu siinä mielessä että tässä on esimerkiksi nyt

koottu tänne kertomuksen yhteyteen näitä hyvin kiinnostavia erityisteemoja ekpn hintavakaudesta kiinasta pankkiunionista nordean tilanteesta sekä digitalisaatiosta rahoitusmarkkinoilla varmasti tämä kaikki on äärimmäisen mielenkiintoista luettavaa jokaiselle meistä haluaisin myös omalta osaltani tässä puheenvuorossa ottaa kantaa lyhyesti siihen että mielestäni on ollut kuitenkin tärkeää että ekpn oma rahapolitiikka on ollut kevyttä koska se on kuitenkin mahdollistanut talouskasvun nousun työllisyyslukujen parantumisen ja siinä mielessä nämä suotuisat tuulet maailmalta ovat myös osittain mahdollistaneet meillä myönteisiä tuulia nimenomaan ekpn rahapolitiikan kautta ja siksi pidän asiaa sinänsä merkittävänä tässä myös muun muun muassa puheenjohtaja vanhanen kiitos hänelle hyvästä esittelystä kertoi siitä että niin suomen pankki kuin finanssivalvonta ovat kiinnittäneet huomiota kotitalouksien se on toinen hyvin ajankohtainen ilmiö itsekin olen usein pohtinut sitä kun katselen uutisia näistä lisääntyneistä yhtiölainoista ja muista että kyllä varmasti näinä aikoina saa käydä myös tätä keskustelua siitä näkökulmasta että ikuisesti maailma ehkä ei olekaan tällainen että korot ovat tällä tasolla siksi näitä riskejä tulee ihmisten tiedostaa

siihen nähden juuri kun tiedämme sen tilanteen mikä siellä on tiedämme epävakauden taloudellisen epävarmuuden koko ajan vain lisääntyvän puhumattakaan sitten näistä kaikista isoista lupauksista mitä heiteltiin ilmaan mitkä eivät ole vieläkään varmasti unohdettavissa kyllä kyllä tilanne näyttää erityisen huolestuttavalta siksi minusta oli kuten sanoin tuossa debatissa hieman outo ajankohta enkä sitä ymmärtänyt miksi komission varapuheenjohtaja jyrki katainen käytti tämän puheenvuoron jossa hän pahoitteli omia aiempia lausuntojaan yhteisvastuun lisäämisen vaaroista se tuli outoon aikaan ja mielestäni se oli sinänsä aika puheenvuoro siitä huolimatta että hän sitä hieman sitten jatkokeskusteli itsensä kanssa tosiasia kuitenkin oli että katainen on nyt pahoitellut puheitaan yhteisvastuusta mikä mielestäni ei ole ei ole ongelmaton asia palaan siihen aikaan kun todella oli kataisen oma hallitus ja meillä valtiovarainministerinä jutta urpilainen mielestäni se linja oli täysin oikea mitä silloin euroopan unionissa harjoitimme emme halunneet lisätä yhteisvastuuta ja olimme tiukalla linjalla muun muassa näiden kreikan tukipakettien suhteen muistamme kaikki sen kuinka ministeri urpilainen kävi

taistelemassa aika vaikeankin taistelun siitä että suomi sai nämä vakuudet omille rahoitusosuuksilleen sekä edisti niin evmn kehityksessä kuin muutenkin esimerkiksi sijoittajavastuuta joka sitten tulikin mukaan tähän euroopan vakausmekanismiin ja monta hyvää asiaa tapahtui nimenomaan tiukan linjan pohjalta minusta se on aivan oikea linja isolta kuvaltaan ja sitä ei pitäisi nyt lähteä niillä puheilla höllentämään että yhtäkkiä kadummekin sitä että olemme sanoneet että yhteisvastuuta ei tule lisätä eli tässä suhteessa olen edustaja ala nissilän linjoilla mitä vahvimmassa määrin ja muistutan todella siitä että kyllä luulisi tänä päivänä italian tilanne laittaisi meidät kaikki miettimään kuka haluaa tässä tilanteessa lähteä rakentamaan yhteistä taloutta italian kanssa harvapa varmasti voi ja voisi todeta tähän loppuun että eikö kreikasta ole opittu mitään

arvoisa puhemies täällä oli äsken hyvä keskustelu ja minä haluaisin vielä palata tähän euroopan keskuspankin omaisuuserien osto kuitenkin on ollut yksi ruiske koko tähän talouden elvyttämiseen eihän sitä voi kieltää ja jos nyt lähdettäisiin spekuloimaan että ei olisi ollut hyvä sitä osto ohjelmaa ollenkaan käynnistää niin se olisi kyllä ehkäissyt käsittääkseni talouskasvua aika paljon me suomessakin saamme tällä hetkellä nauttia osittain juuri sen takia että työllisyys on parantunut ja meidän julkisen talouden alijäämä pienenee se on hyvä asia ja positiivinen asia mutta sen varjopuolena väistämättä ovat nämä vastuut ehkä se piirre mihinkä nyt puheessani haluan kiinnittää huomiota miksi tämä on on tehty eli sen takia on setelipaino pantu laulamaan että saisimme inflaation hieman korkeammalle tasolle kuin se nyt on sehän se ongelma minun käsittääkseni on että me emme pääse eikä euroopan keskuspankki pääse siihen tavoitteeseen että inflaatio olisi hieman alle kaksi prosenttia vaan sen paineen vuoksi mikä deflaation muodossa maailmalta tulee inflaatio ei edes elvyttävällä rahapolitiikalla tahdo

me emme kukaan tiedä mitä italiassa tapahtuu mutta ainakin oma näkemykseni on se että luottamus poliittisiin päätöksentekijöihin on valuutta millä pelataan ja niin kuin italiassa nähdään kun luottamusta ei ole niin korot nousevat saman tien jos se lähtee leviämään muualle euroalueeseen niin sitten saattaa tapahtua mitä tahansa mutta se toinen puoli mihin viittasin kun tätä rahaa on markkinoille pantu liittyy suomeen kyllä minä samalla tavalla kuin puheenjohtaja vanhanen nostan esille tämän että kun kotitaloudet velkaantuvat niin lainaraha ja elvyttävä raha asuntomarkkinoille ja siellä on nyt selvä riskikertymä johon ainakin kansanedustajien eduskunnassa pitää puheissaan puuttua olkoon finanssivalvonta kenen tahansa tehtävä ja niitä toimenpiteitä säätää että tätä jollakin tavalla lähdetään suitsimaan koska tämä liittyy myös siihen että kulutusluotot ovat kasvaneet osittain kyseenalaisella tavalla nämä pikavippi ja muut hommat tällä hetkellä kotitalouksien koko velka on sataneljäkymmentäseitsemän miljardia josta asunto ja taloyhtiölainojen osuus on seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia eli se on

vuosikymmenellä lisääntyneet noin kymmenen miljardia kun tänä päivänä ostaja sijoittaja voi päästä käsiksi asuntoon kahdenkymmenen prosentin osuudella asunnon todellisesta hinnasta ja loppu on sitten taloyhtiölainaa eikä kukaan ei oikein kontrolloi mitkä ovat ostajan todelliset mahdollisuudet talouden muuttuessa hoitaa tämä taloyhtiölaina jolloin se kaatuu sitten muitten osakkaitten syliin ja taloyhtiön syliin niin tähän liittyy semmoinen omituisuus jota minun talousmatematiikkani hoitovastike ja rahoitusvastike niin missähän laissa on sellainen pykälä että yhtäkkiä tämä velan lyhennys muuttuu vähennyskelpoiseksi eräksi vuokrasta näinhän käy silloin kun taloyhtiö tulouttaa nämä rahoitusvastikkeet kirjanpitoonsa silloin sijoittaja asunnon omistaja voi vähentää velan lyhennyksen eli rahoitusvastikkeen ja hoitovastikkeen vuokrasta silloinhan veronmaksajat käytännössä tukevat asunnon ostamista minä en tiedä mitenkä hyvin se sopii tähän tilanteeseen että tuetaan veroeuroilla semmoista asuntorakentamista ja sijoittamista joka aiheuttaa selvän ylikuumenemisriskin ja ylivelkaantumisriskin tällä tavalla haluan vielä itä suomesta tulevana kansanedustajana kiinnittää huomiota ainakin siihen onko se kuinka oikeudenmukaista jos veronmaksaja jossakin tuolla itä suomessa missä oman omaisuuden arvo koko ajan laskee ja kiinteistöjen verotusarvot lasketaan ihan asunnon todellisen hinnan perusteella menettää koko ajan omaisuuttaan mutta silti joutuu veroeuroissa ikään kuin pakolla tukemaan sijoitustoimintaa siellä missä asuntotuotanto on aika vilkasta ja sijoitustoiminta on vilkasta kyllä pitäisi jollakin tavalla puuttua tähän onko tässä joku oikeudenmukaisuusongelma ainakin itse keksisin lääkkeeksi sen mitä eduskunta voisi säätää että kiinteistöveron verotusarvot on laskettu sillä tavalla että ne ovat mahdollisimman lähellä kiinteistön todellista arvoa se on jo oikeudenmukaisuutta sitten tähän samaan problematiikkaan sisältyy täällä eräänä iltana puhuin samasta asiasta jonka toistan vielä kun tämän rahoitusvastikkeen saa sitten vähentää vuokrasta jos taloyhtiö tulouttaa sen kirjanpidossa on johtanut ensimmäisiin oikeusmurhatapahtumiin eli korkein hallinto oikeus vuosikirjassaan totesi että sellainen henkilö joka oli ostanut tällaisen asunnon oli maksanut tämän asuntovelan pois mutta ei ollut vähentänyt rahoitusvastiketta euroakaan mistään vuokrasta ei saanut laskea velanmaksua hyödyksi asunnon ostohintaa määriteltäessä vaan sai verottajalta verolapun että hän joutuu luovutusvoittoverolle käytännössä sellaisesta luovutusvoitosta mitä hänellä ei todellisuudessa koskaan olisi

arvoisa puhemies ettei jää väärää käsitystä siitä että olisin jotenkin pahoillani että ekp aloitti nämä massiiviset rahapoliittiset toimet ja sillä tavalla vakautti tämän kriisin en ole siitä eri mieltä mutta olen sitä mieltä että seurannaisvaikutukset pitää kuitenkin pystyä analysoimaan onko tällä ehkä joku yhteys kun samaan aikaan valitellaan vaikka meidän kotitalouksiemme tai yritystemme korkeaa velkaantumisastetta

samalla tavalla kuin me voimme palata historiaan siinä niin me voimme kyllä muistella niitä aikoja kun käytiin keskustelua siitä pitääkö yrittää pelastaa portugal ja pitääkö yrittää pelastaa espanja pitääkö yrittää pelastaa kreikka näin jälkeenpäin ajatellen varmaan oli ihan hyvä että yritettiin ja homma pysyi pysyi kasassa mutta kyllä nekin seuraukset pitää pystyä analysoimaan tämä italia täällä on viitattu tämän päivän hesarin uutisointiin italiasta mutta sekä siihen italia uutisointiin että samassa lehdessä olevaan unkari uutisointiin liittyi yhteenliittymä minkä takia esimerkiksi italialaiset nuoret ovat niin katkeroituneita vihaisia eivät luota euroopan unioniin yksi syy on se että yhteisvastuuta ei löydy niissä asioissa jotka italialaiset ovat kokeneet hyvin tärkeiksi ja se on tämä maahanmuuttopolitiikka ja ja yhteisvastuu siitä unkarissa euroopan unionin jäsenmaa tekee lakeja joissa aiotaan kriminalisoida turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien auttaminen kaikenlainen auttaminen ja yhä hurjempia lakiehdotuksia lakiehdotuksia jopa perustuslakiin viitaten kyllä tämäkin on yhteisvastuuta että kun kannetaan yhteisvastuuta taloudesta niin pitäisi kantaa yhteisvastuuta euroopan unionissa ja euroalueella myöskin laajemmin muuten näitä paineita tulee ja minä ainakin ymmärrän sen kritiikin joka tältä osin italialaisen nuorison osalta tulee kun he kokevat sen paineen mikä välimeren yli jatkuvasti

en tiedä sitten nyt kun italian tilanne on vaikea niin nyt kun tämä ekpn operaatio on jo tehty on eräällä tavalla tietysti yhdet pelimerkit on käytetty

on käytettävissä enkä enkä tässä kaipaa nyt sitä että suomalaisten veronmaksajien pitäisi mennä ryntäämään pelastamaan italialaisia pankkeja kyllä italian pitää itse pystyä poliittinen järjestelmänsä ja hallituksensa ja päättäjänsä ja politiikkansa muuttamaan niin että he vastaavat itse omista vastuistaan mutta näitä eri ulottuvuuksia tähän liittyy ja kun täällä joku viittasi vielä kreikkaan taisi olla edustaja ala nissilä ja ehkä ehkä joku muukin niin täytyy muistaa että kreikassa julkisen talouden ongelmaksi tämä tuli vasta sen jälkeen kun tämä usasta lähtenyt kansainvälinen finanssikriisi johti siihen että piti pelastaa kreikkaa holtittomasti rahoittaneet saksalaiset ja ranskalaiset pankit julkinen julkinen sektori joutui vaikeuksiin vasta vasta viiveellä täytyy nyt sitten tästä eteenpäin kaikissa olosuhteissa näissä toimenpiteissä kiinnittää huomiota siihen että keskitytään

edustaja satonen kiinnitti huomiota sinänsä aivan oikeaan huoleen eli siihen että kotitalouksien velka on noussut korkeaksi mutta ehkä huomioinut sitä että velkaantuminen ja taloudellinen suhdanne eivät kulje synkronissa vaan velka on kumuloitunut nimenomaan näinä taantumavuosina jolloin ainoa valopilkku suomen taloudessa on ollut nimenomaan yksityinen kuluttaminen taantumassa joka on ollut syvempi kuin missään muualla euroopassa ja pidempi ja bktlla

kestävällä pohjalla mitä tulee sitten tähän italian tilanteeseen niin kyllähän se suuri tragedia on se että se hidastaa euroopan rahaliiton yhteisiä toimia joilla voitaisiin esimerkiksi finanssikriisin ja velkakriisin kaltaisia ilmiöitä lievittää jatkossa nyt on selvää että suhtautuminen tämmöiseen minkäänlaiseen yhteistoimintaan on on melko lailla kriittistä on vain hirvittävän sääli sekin että kun italiassa oli uudistushenkinen keskusta vasemmistolainen hallitus joka esitti ihan sinänsä järkeviä vaihtoehtoisia linjauksia yhdessä tuolloin ministerin tehtävässä ranskassa olleen emmanuel macronin kanssa vaihtoehdoksi saksan johtamalle talouskurimallille niin se ei kelvannut vaan saksan malli jyrättiin läpi suomenkin suosiollisella suosiollisella avustuksella silloin lopputulos oli se että italialaisille ei jäänyt sitä mahdollisuutta että tämmöisen järkevän reformin kautta asiat voisivat edetä vaan mennään laidasta laitaan joko niin että eu nimittää jonkunlaisen kasvottoman teknokraatin jota ei ole valittu vaaleilla johtamaan tällaista protektoraattia tai sitten niin että toisessa laidassa tällaiset vastuuttomat populistit ottavat vallan ja ihmetellä italian presidentin ajatuksenjuoksua tässä jos jos todellakin se syy miksi populistit ovat saaneet katteettomille lupauksille niin paljon suosiota on se että on asetettu ulkoapäin kansainvälisten rahoituslaitosten hyväksymä byrokraatti johtamaan demokraattisesti valittujen johtajien sijasta tätä valtiota ja jos se on se kritiikin lähde niin on outo johtopäätös että juuri sellainen henkilö nimitetään pääministeriksi edes väliaikaisesti näyttää siltä että

ja annan kiitokset pankkivaltuuston puheenjohtajalle joka on taas vuoden meitä

pankkivaltuutettuja siellä hyvin luotsannut tässä keskustelussa on keskitytty aivan täysin niihin olennaisimpiin asioihin eli siis kotitalouksien velkaantumiseen ja siihen miten se oikein voidaan ottaa haltuun tässä edustaja

sitten

ja

siihen

ruvennut tässä toimimaan tämä on nyt oikeastaan se huolenaihe että näitä järjestelemättömiä luottoja aiotaan sitten hoitaa arvopaperimarkkinoilla

tässä on pelkona tietysti se että nämä järjestelemättömät luotot arvopaperimarkkinoitten kautta tulevat sitten reaalitalouden maksettavaksi ja tämä on tämä on ehkä se se huoli koska tähän liittyvät sitten kiinteiden vakuuksien realisointimuutokset lainsäädäntömuutokset jotka direktiivin muodossa sitten komissiolta komissiolta tällä hetkellä neuvotellaan siitä minkä muodon se saa mutta huolestuttavaa tietysti on se jos tuomioistuinkäsittely realisoinneissa ohitetaan järin kokonaan

tietysti sitten jos ei tämmöistä kansallista liikkumavaraa tähän anneta suomessa tältä osin on hyvä järjestelmä olemassa jos komissio vaatii tämmöisen harmonisoidun järjestelmän joka on pakko ottaa käyttöön kaikissa euromaissa niin se toki nopeuttaa tämän pankkijärjestelmän kuntoon laittoa italiassa mutta toisaalta se

esimerkiksi näitten kiinteistöjen jotka ovat lainojen vakuutena tai pantteina oikeuskäsittelyt voivat kestää jo jo vuosia näin ollen tämä realisointi ja näitten asioitten kuntoon laittaminen eli pankkien taseen putsaaminen kestää liian kauan tämän vuoksi sitten komissio tekee tällaista direktiiviehdotusta joka on harmonisoitu mutta toisaalta niin kuin ollaan monessa muussakin asiassa nähty tämä harmonisointi joka istuu etelä eurooppaan ei ei välttämättä oikein istu suomeen meillä ovat suomessa tältä osin säännöt ja lainsäädäntö oikein hyvällä mallilla ja tämä voisi tehdä heikennyksiä ja ja itse asiassa siinä muodossa mistä nyt keskustellaan se ei tietenkään ole lopullista muotoa vielä saanut suomi on kuitenkin jo ottanut ja kertonut mitkä nämä ongelmakohdat ovat mutta jos näistä ei pystytä sopimaan tai se ei muutu niin tämä tuo suomeen kyllä sellaisia ongelmia jos tuomioistuinmenettely ohitetaan että käytännössä se tarkoittaa sitä että velkoja voi velallisen kiinteän omaisuuden realisoida ilman tuomioistuimen päätöstä jos velka on kuukautta myöhässä ja tämä ei koske tietysti asuinrakennuksia eikä kuluttaja asiakkaita vaan yritysasiakkaita mutta ei yrittäjien asuntoja todennäköisesti mutta kaikkia muita kiinteistöjä tai reaalivakuutta tämä tulee tämä on selkeä heikennys ja minun mielestäni jo oikeusturvakysymyskin yrittäjien kiinteälle omaisuudelle jos tämä tulee toisaalta tämä on muitten direktiivien kanssa ristiriidassa ja ja ongelma on tässä esityksessä myöskin se että jos yritys on velkajärjestelyssä tai maksukyvyttömyysmenettelyssä niin nämäkään eivät vaikuta siihen etteikö velkoja voisi realisoida yrityksen kiinteätä omaisuutta niin kuin sanoin tässä nyt on ongelma lähinnä se harmonisointi joka on laajamittaisesti ottaen minun mielestäni vähän niin kuin eun ongelma että kun harmonisoinnilla ratkaistaan jotain tiettyä ongelmaa niin niin se aiheuttaa taas toisella puolella toisen tyyppisiä ongelmia mutta niin kuin sanottu toivossa on hyvä elää tästä vielä neuvotellaan ja keskustellaan ja toivottavasti

arvoisa puhemies kun edustaja vähämäki pohti täällä hyvässä puheenvuorossaan onko tämä ekpn omaisuuserien arvopapereitten osto ohjelma ollut ylimitoitettu niin ainakin jos sitä vertaa tavoitteeseen ekpn tavoite on ollut että on vähän alle kahden prosentin inflaatio niin jos ei negatiivisilla koroilla eikä setelirahoituksella päästä inflaatioon niin kyllähän sitä joutuu silloin kysymään että mahtaakohan se olla ainakaan ylimitoitettu ainakin tämän perusteella voisi ajatella että se on jopa alimitoitettu ja mikä tässä on huomioitava on että kun kaikki tämä

finanssipolitiikka ja rahan liikkeet ja korot ja tämä mitä sitten seurataan haukan silmin ja mistä katsotaan johtavien poliitikkojen lausuntoja on psykologiaa ja luottamusta niin tuskin nämä puheenvuorot tässä salissa kovin paljon korkopolitiikkaa heiluttavat ekpn neuvosto on nyt jo todennut että kun tämän kolmenkymmenen miljardin osto ohjelman pitäisi loppua syyskuussa niin he ovat valmiita pidentämään ja laajentamaan sitä eli on annettu jo signaali että jos tämä ei riitä siihen että talous ja inflaatio saadaan käyntiin niin pannaan vielä lisää seteleitä liikkeelle vastuuthan siitä vain lisääntyvät itse kullekin niin kuin suomelle mutta se on sitten toinen juttu että kun on vähän pakko pitää talouden pyöriä pyörimässä ja ja jos sitä inflaatiota ei saada aikaan niin se taas aiheuttaa omat ongelmansa ja se vie sitten rahan liikkeet muualle mutta mitä tässä pitäisi meidän huomioida on se että kun tämän tämän osto ohjelman tarkoitus lienee jos minä olen oikein käsittänyt että sillä investointeja kiihdytetään ja nimenomaan niin että se raha menee tuotannollisiin

nyt se on suomessa varsinkin valunut tuonne kiinteistömarkkinoille minun mielestäni se ei ole ollut kovin järkevää sillä meillä ovat nyt kaksi miljardia asumistuet ja ne omalla tavallaan kiihdyttävät asumista jonnekin sitten meillä kolmesataa miljoonaa tulee toimeentulotuen kautta käytännössä vuokriin silloin ollaan kahdessa pilkku kolmessa miljardissa meillä oli pari viikkoa sitten täällä hallituksen esitys korkotuesta että asumisoikeus ja vuokra asuntojen tukemista kiihdytetään ja nyt on vielä tämmöinen

voi vähentää tietyillä elementeillä vuokrasta tässä on niin monta elementtiä hanat ovat kaikki kaikki kaakossa että se raha varmasti menee näihin kiinteistöihin sen takia käytetään nyt täällä salissa puheenvuoroja jos joskus joku finanssivalvonnan ihminen sattuisi vaikka lukemaan näitä tai kuuntelemaan jotakinhan tälle pitää tehdä eihän se voi loputtomiin jatkua sillä kyllä joku päivä saattaa vielä semmoinenkin hetki tulla että korot nousevat syystä tai toisesta minä vain luulen että aika moni ihminen joutuu silloin todella ongelmiin koska samalla yleensä lähtee sitten talouden aktiviteetti heikkenemään ja työttömyys lisääntymään ja moni joutuu sitten oikeisiin ongelmiin varsinkin kun se taloyhtiön velka on erittäin suuri tämä on kyllä semmoinen asia mistä pitäisi tässäkin salissa enemmän jutella

seurataan finanssivalvonnassa ja suomen pankin päässä varmasti tarkkaan sitä mitä eduskunta linjaa minkälaista palautetta tulee valiokuntien mietintöihin ja ja myöskin sitä minkälaista keskustelua täällä salissa käydään mielestäni se on tärkeää tämä on tärkeä keskustelufoorumi ja siksi on arvostettava hyvä asia että edustajat näihin asioihin kantaa täällä salissa ottavat mitä tulee ekpn politiikkaan kyllä myös minä näen niin että juuri että ekpssä tehtiin nämä linjaukset tästä keveästä rahapolitiikasta ja talouden elvyttämisestä osaltaan kyllä ja hyvinkin isolta osaltaan selittää myös sitä puhemies että tänään suomen suomen talous on on ollut myötätuulissa ja me olemme saaneet talouskasvua käyntiin se on ihan olennainen osa tässä yhtälössä ja siksi sitä täytyy mielestäni tarkastella

kaiken kaikkiaan erilaisia vastuita mitä syntyy syntyy euroopan unionin kautta oli se sitten keskuspankin politiikka tai sitten nämä rahoitusohjelmat tai mitä vain eduskunta pystyy seuraamaan pystyy seuraamaan riskejä vastuuta kaikkiaan esimerkiksi suomen pankin pankkivaltuuston kertomuksessa on perinteisesti nämä riskit aika hyvin käyty läpi mitä on esimerkiksi sivulla kaksikymmentäyhdeksän on mielestäni aika tärkeä ja kuvaava taulukko siitä miten sitten voisimme vastata tähän tähän jos kävisi se kaikkein epätodennäköisin ja ikävin asia että tämä riski alkaisi jollakin tavalla realisoitua tässä on analyysi siitä että tämä olisi kuitenkin hallittavissa ja kestettävissä ja aivan kuten puheenjohtaja vanhanen omassa omassa esittelypuheenvuorossaan kävi läpi toki pankkivaltuusto tätä asiaa
seuraa arvoisa puhemies varmaan finanssivalvonnassa ja suomen pankissakin seurataan mitä tässä salissa keskustellaan mutta kyllä nämä aiheet mistä nyt keskustellaan esimerkiksi taloyhtiön velkojen ja yksityisten kansalaisten velkaantumisen

minun tietojeni mukaan

nimenomaan varoituksena suomen pankista ja finanssivalvonnasta ja mekin olemme innostuneet sitten näistä

edustaja viitaselle sanoisin että kyllä nämä ekpn toimet ilman muuta ovat vaikuttaneet euroopan taloudelliseen kehitykseen ja euroopan mahdollisuuksiin pysyä pysyä maailmanlaajuisessa taloudessa mukana ja ja taisteluna taisteluna lamaa vastaan mutta mitä suomeen tulee sen verran ottaisin vähän tarkemman näkökulman tähän että euroopan talous oli pitkän aikaa kasvussa jo ennen kuin suomi pääsi mukaan miten sitten suomi jäi yleensä ulkopuolelle se johtui siitä että meillä ei ollut riittävästi kansainvälistä kilpailukykyä se että maailmantalous vetää on siellä taustalla ja se on hyvä asia mutta se että pääsee mukaan talouskasvuun edellyttää sitä että suomella on on kansainvälistä kilpailukykyä päästä kansainvälisille markkinoille ja tässä pitää nostaa hattua hallitukselle hallitus on tehnyt sellaisia toimia yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa muun muassa kiky sopimuksen joka on tärkeä osa osa tätä kilpailukyvyn parantumista että suomi pääsi kuitenkin viiveellä kiitos näille hallituksen päätöksille mukaan tähän talouskehitykseen se täytyy myöntää että suomen talous noussut mikäli ei olisi ollut sitä kansainvälistä talouden kehitystä joka joka auttaa suomen vientiteollisuutta mutta jos ei mitään suomessa paikallisesti olisi tehty niin ei suomi olisi tässä

pikkuisen näyttää siltä että olisi merkkejä ilmassa että palaamme tähän kotimaiseen talouspoliittiseen keskusteluun siihen nähden haluan kyllä osaltani todeta että mielestäni kuitenkin on syytä hieman myös katsoa peiliin hallituksen siinä suhteessa että muistan muutaman talousoppineen todenneen että suomen talous on lähtenyt kasvuun lähinnä tuurilla millä viitataan juuri siihen että maailmantalouden tuulet ovat olleet myönteiset ja ja ekp on tehnyt tällaista kevyttä rahapolitiikkaa mutta kuten sanottu me olemme kaikki iloisia siitä että talous kasvaa ja on turha ehkä minuutteja kuluttaa siihen että kinaamme siitä kenen hyöty se on mehän olemme suomessa sitten sosiaalidemokraatteina nostaneet sen huolen esiin että nyt kun on hyvä että talous kasvaa ja se on oikein niin sen vuoksi on entistä tärkeämpää myös talouspoliittisessa merkityksessä kysyä kuuluuko kasvu kaikille ja kiinnittää huomiota siihen kuinka paljon myös taloudellisesti teemme

kysymys on siitä kuinka hyvin yhteiskunta kestää sokkeja nyt kun on on saatu valtion tase ja velkaantuminen jollain lailla hallintaan ja velkasuhde kohta taittuu on saatu myöskin yhtiöitten ja henkilöyhtiöitten tasetta oikeaan suuntaan myöskin kuntatalous on kääntynyt hyvään suuntaan mutta sitten kun nähdään se että yksityisten kotitalouksien tase muuttuu elikkä velkaantuneisuus kasvaa huomattavasti voidaan tehdä se toteamus että tämä talouskasvu on hyvinkin paljon

sillä sillä yksityisellä velkaantumisella aiheutettua tämä on se pohdinta siis mitä pankkivaltuuston jäsenetkin ovat tehneet aika laajasti täytyy kotitalouksia huomauttaa huomauttaa asiasta että ei voida toimia siten jos halutaan yhteiskuntaan enemmän sokinsietokykyä jos meillä on taseet kunnossa niin eihän meitä kauheasti mikään ulkopuolinen sokki uhkaa

arvoisa puhemies edustaja viitaselle voisin todeta että itse olen sitä mieltä että taloudessa ei tuurilla tapahdu mitään tuurilla taloudessa tapahtuu jos sattuu saamaan veikkausvoiton tai tämäntyyppisen asian mutta jos puhutaan valtakunnan tasolla eurooppalaisella tasolla globaalilla tasolla niin niin ei ei tuurilla kyllä taloudessa on paljon lainalaisuuksia jotka vaikuttavat toisiinsa pelkkä onni tai tuuri ei ei näitä talousasioita ohjaa tästä kotimaisesta taloudesta sen verran että meillähän oli sellainen tilanne ennen kuin vienti lähti vetämään muistan että tässäkin salissa moni puhe aloitettiin sillä että todettiin että menee huonosti ja vienti ei vedä että meillä kuitenkin kotimarkkinat pelasivat ja meillä oli kotimaista kysyntää kysyntää olemassa mutta suomen kansantalous on rakentunut sillä tavalla että pitkällä aikavälillä tai edes keskipitkällä aikavälillä kotimainen kysyntä ei ei riitä pitämään talouttamme yllä vaan me olemme kyllä vientivetoinen vientivetoinen kansantalous ja tämä on tarkoittanut sitä että on äärimmäisen tärkeätä laman aikana saada katkaistua se lama silleen että saadaan taas vienti vetämään

tämän saavuttamiseksi tarvitaan se kansainvälinen kilpailukyky jota suomessa ei ole ollut siellä voidaan hymähdellä mutta jos meillä on on tilanne sellainen että vaikkakin maailmalla on kysyntää kysyntää niin meidän kilpailijamaat ovat kilpailukykyisempiä kuin me niin niin se on vaan niin että silloin ei vienti vedä tämä kansainvälinen kilpailukyky on äärimmäisen tärkeätä että että

teknologian laadulla mutta myöskin hinnalla emme me ole niin ainutlaatuinen kansakunta suomi että meillä olisi jotain sellaista tarjota kansainvälisille markkinoille mitä ei kukaan muu pysty tekemään tämä on semmoinen asia että se että suomi pääsi tähän mukaan edellytti kyllä sitä että on imua imua mutta se edellytti myöskin sitä että me sille tasolle että kauppaa syntyy tämän vuoksi nämä kotimaiset ratkaisut ovat olleet äärimmäisen tärkeitä mutta kaiken pohjana on kuitenkin ollut se se että on kansainvälistä kysyntää ja sitä on ollut esimerkiksi euroopan tasolla on ekp omilla toimillaan positiivisesti

arvoisa herra puhemies mikäli nyt edustaja turunen ei minua minua usko niin tietenkin suosittelisin hänelle erinomaista artikkelia suomen kuvalehdessä numero kuusitoista kautta kaksituhattakahdeksantoista kasvun aiheuttajaa etsimässä johtopäätös väkisinkin on että talous kääntyy kasvuun tuurilla tämä on näkökulmakirjoitus roope uusitalolta tietääkseni hänellä on joitakin talouspoliittisia avuja ja kahdeskymmenes neljättä hän on tämän kirjoittanut luin tämän artikkelin silloin kun se ilmestyi ja mielestäni se oli ihan hyvä ja analyyttinen siihen kannattaa tutustua mutta mitä tulee sitten näihin kotimaisiin toimiin puhemies niin kyllä minä nyt ihan tosissani näen että miettikäähän kuinka paljon nyt tämä kilpailukykysopimus minkä hallitus runnoi tässä mallissaan läpi pakkolakiuhilla ja ja muilla on itse asiassa tätä talouskäännettä ollut tekemässä sitäpä on vaikea sanoa nimittäin kyllähän esimerkiksi siellä valtiovarainvaliokunnassa hyvin useat olemme tässä parin vuoden aikana kuulleet ovat ilmoittaneet lähinnä samaa varmuutta kuin soten suhteen sen eteen ettei pystytä kovinkaan tarkkaan sanomaan että niin hirveän massiivisia vaikutuksia tällä itse sopimuksella olisi se on tietenkin hyvä että sovitaan ja sopimalla joku tulos syntyy mutta kyllä esimerkiksi nyt tässä tilanteessa me olemme peräänkuuluttaneet sitä että kun kerran sitä kasvua saatiin aikaan mikä on hyvä asia silloin sen täytyy kuulua kaikille ja että silloin kun on hyvä tilanne ei ole mitään järkeä siinä että jatketaan esimerkiksi julkisen sektorin

vaikka lapsiperheet joutuvat sitten luopumaan sen seurauksena että lomarahat leikataan ja en minä tiedä kuinka se ei ole kovinkaan mukavaa näiden perheiden kannalta se on väärin ja sen lisäksi myös talouspoliittisesti mielestäni voisi olla järkevämpää että perheellä olisi mahdollisuus kuluttaa näitä lomarahoja esimerkiksi yhteiseen ajankäyttöön ja muuhun eli myös sillä pistetään pistetään tähän talouteen jonka näkökulmasta tänään puhumme kaiken kaikkiaan vetoa puhemies haluan sanoa myös sen että näinä aikoina kun kysymme kuuluuko kasvu kaikille niin en minä nyt usko että että se että työttömiä kuritetaan näillä oikeudentajua vastaan sotivilla aktiivimalleilla yhtään mitään talouskasvua edistää ei se edistä sitä että ihminen työllistyy pitäisi näitä asioita tässä kotimaan politiikassa edustaja turunen miettiä hyvinkin paljon laajemmalla skaalalla ja syvällisemmin eikä vain iskeä iskeä aina leikkuriveistä sinne missä ihminen heikoimmillaan on ja samaan aikaan tietenkin talouspolitiikassa ovat herättäneet kysymyksiä ne arvovalinnat että ollaan tehty varsin anteliaita veronkevennyksiä miljoonaperintöihin ja kaikkeen tähän mikä hyväosaisimmille menee siksi tämä kysymys eriarvoistumiskehityksen pysäyttämisestä on aivan olennainen

arvoisa puhemies on ihan pakko todeta se että suomen talous on investointitavarapainotteinen ja tämä johtaa siihen että suomi yleensä pikkasen viiveellä putoaa lamaan mutta se myöskin lamoista ja taantumista jotka ovat kansainvälisestä kaupasta ja vientikysynnästä kiinni myöskin viiveellä nousee tämän investointitavarapainotteisen tuotantonsa

vähän niin kuin viiveellä pääsimme kiinni tähän taloudelliseen kasvuun meidän vientialueellamme jos joku ihan oikeasti väittää että meidän kansainvälinen kilpailukykymme korjaantui sillä että väkipakolla laitettiin duunarit tekemään kuusi minuuttia pitempää päivää tai tai sairaanhoitajilta lähihoitajilta ja muilta vietiin lomarahat niin minä olen eri mieltä päinvastoin minä olen erittäin huolissani siitä että meidän kansainvälinen kilpailukykymme ja myöskin vientiteollisuutemme kilpailukyky pitemmällä aikavälillä on vakavasti vaarantunut

ja tuotekehitykseen liittyvien leikkausten vuoksi

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yhdeksän

arvoisa puhemies käsittelyssä on suomen itsenäisyyden juhlarahasto sitran toimintakertomus viime vuodelta tarkemmin avaan asiaa talousvaliokunnan mietinnön pohjalta arvioinnin kohteena oleva vuosi kaksituhattaseitsemäntoista oli sitran toiminnan viisikymmentä vuotisjuhlavuosi vaikka sitran toiminnan muodot ovat sen olemassaolon aikana muuttuneet voimakkaasti tehtävän ydin tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentajana on säilynyt ja on satavuotiaassa suomessa yhtä lailla ajankohtainen sitran kannalta myös merkkivuosi oli ennen kaikkea aika luoda perustaa tulevalle ja katsoa eteenpäin talousvaliokunta katsoo että sitran teemat ensimmäisenä hiilineutraali kiertotalous uudistumiskyky ja kolmantena uusi työelämä ja kestävä talous ovat osuvia ja keskeisiä ottaen huomioon sitran päätehtävän tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentajana toimintakertomus antaa selkeän kuvan etenemisestä näillä osa alueilla vuonna kaksituhattaseitsemäntoista sekä vuodelle kaksituhattakahdeksantoista suunnitelluista toimista talousvaliokunta pitää myönteisenä että kiertotalouden tiekartta on saanut parikseen sitran ja ministeriöiden yhteistyössä laaditun toimenpideohjelman jonka toteutus on jo alkanut vuoden päättyessä sitran edistämiä hankkeita oli jo nelisenkymmentä talousvaliokunta pitää edelleen tärkeänä edistää kiertotalousteemaa sekä strategisesti että konkreettisten hankkeiden ja lainsäädäntöympäristön kehittämisen kautta niin kansallisesti kuin euroopan ja kansainvälisellä tasolla arvoisa puhemies tänä vuonna ajankohtainen sitraa koskeva lainsäädäntöhanke on erityisesti suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun niin sanotun sitra lain uudistus mutta myös vireillä olevilla hallinnon yhteislakien muutoksilla voi olla ratkaisevia vaikutuksia sitran mahdollisuuteen toteuttaa joustavasti tehtäväänsä esimerkiksi vireillä oleva esitys uudeksi laiksi oikeudenkäytöstä hallintoasioissa laajentaisi valitusoikeuden koskemaan myös päätöksiä tämä voisi ratkaisevasti heikentää ja jäykistää sitran toimintamahdollisuuksia sitran tehtävän kannalta olennaista on kyky toimia nopeasti kokeilevasti ja joustavasti ilman riskiä siitä että päätöksenteko viivästyisi tai vaikeutuisi esimerkiksi muutoksenhaun kautta tehtävänsä tehtävänsä päätarkoituksen vuoksi sitran toiminnan ei tulisi tässä mielessä rinnastua viranomaistoimintaan tämä tämä lähtökohta tulisi omaksua tulevassa sitra lain muutoksen valmistelussa ja asia tulisi huomioida oikeudenkäytöstä hallintoasioissa annettavan lain ja lain muutoksen yhteensovittamisessa

arvoisa puhemies sitran rooliin tulevaisuuteen katsovana nopeasti reagoivana toimijana kuuluu myös itsenäisen itsenäisen riippumattoman yhteiskunnallisen keskustelun avaajan rooli tällä keskustelulla on kuitenkin väistämättä yhtymäkohtia poliittisiin arvovalintoihin sen vuoksi keskeistä on varmistaa toiminnan ja ja kannanottojen lähtökohtien avoimuus sekä parlamentaarinen yhteistyö parlamentaarinen yhteistyö siltä osin kuin se kuuluu eduskunnan päätösvaltaan yhtä lailla seuraavaa viittäkymmentä vuotta ajatellen on tarpeen käydä avointa keskustelua sitran toiminnan tulevaisuuden painopisteistä sekä varmistaa että sääntely mahdollistaa toiminnan tarkoituksen toteuttamisen arvoisa puhemies talousvaliokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy kannanoton kyseessä olevan kertomuksen johdosta valiokunnan kannanottoehdotus on että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta

arvoisa herra puhemies katsoin tämän talousvaliokunnan mietinnön ja tässähän on kiinnitetty huomiota aivan olennaisiin asioihin yksi meidänkin lempilapsemme on juuri kiertotalous ja sen edistäminen on erittäin mukavaa että se on tässä valiokunnankin lausunnossa huomioitu se on mielestäni myös hyvä että tässä valiokunta nyt ottaa kantaa tämän tämän tulevaisuuskeskustelun osalta tästä asiastahan jonkin verran käytiin jo lähetekeskustelun päässä keskustelua ja myös tuolla sitran päässä olemme olemme tätä miettineet siis olemme tarkoittaa hallintoneuvostoa ja meidän keskustelujamme itse asiassa me vähän toivoimmekin sitä että eduskunta ottaisi täällä kantaa siihen miten eduskunta pääsisi jatkossa parhaiten ikään kuin linjaamaan sitä miten eduskunta näkee sitran tulevaisuuden miten eduskunta näkee sitran keskeiset tehtävät tämä on siinäkin mielessä hyvin ajankohtaista että tämmöistä asiaa myös eduskunnassa parlamentaarisesti mietitään kun tässä puheenjohtaja esitteli tätä

mielestäni valiokunta on kiinnittänyt tässä mietinnössään huomiota hyvin olennaisiin asioihin

arvoisa puhemies hyvät kollegat

niiden toimintaa johdetaan tosiasiallisesti suomesta käsin tähän saakkahan yritykset ja sijoittajat ovat voineet valita missä maassa niitä verotetaan eurooppalainen poliittinen tahto on kuitenkin nyt kääntynyt siihen että valtiot haluavat päättää missä yrityksiä verotetaan suomen veroja vältellään esimerkiksi perustamalla pöytälaatikkoyhtiö verokeitaaseen tämä lakialoite antaa eväät tällaisen verovälttelyn lopettamiseen kun suomessa asuvien ulkomaisten pöytälaatikkoyritysten tehtävä olisi joutua täällä laajemmin verolle konkreettisesti tuloverolakiin lisättäisiin uudet yksitoista a ja yksitoista b pykälät joissa määritellään milloin yhteisö ja yhteisetuus ovat lain yhdeksäs pykälä ensimmäisen momentin ensimmäisen kohdan tarkoittamalla tavalla suomessa asuvia eli kotimaisia yhteisöjä tai yhteisetuuksia

tällä aloitteella päästäisiin askel lähemmäksi tämän tavoitteen saavuttamista on selvää että mikään maa ei välttämättä verota suomessa kertyneitä tuloja jos emme sitä itse tee on erityisen tärkeää ja siitä johtuu tämä lakialoitteen ajoitus että aloite käsiteltäisiin tänä vuonna kun nämä eun yritysten kotipaikan vaihtoa koskevat säännökset saatetaan lakiin eun veronkiertodirektiivi oli tämä iso lakipaketti joka täällä eduskunnassa on hyväksytty ja nyt odottelemme sitä että valtiovarainministeriöstä tulevat ne esitykset joilla käytännössä pannaan kansallisesti toimeen tämän direktiivin edellytykset ja siihen työhön ja avuksi ja ja sen valmisteluun tämä aloite tähtää tämä aloite on muutenkin kiinteästi yhteydessä kansainvälisen verotuksen suuriin uudistuksiin euroopan parlamentin talous ja rahakomitea vahvisti hiljakkoin suuntalinjat joilla yritysverotusta uudistetaan kuten sanottu eu maiden tavoitteet ovat samat kuin aloitteessa valtioiden tulee päättää pelisäännöt siitä missä yrityksiä verotetaan keskeinen osa pelisääntöjä on varmistaa että yrityksiä verotetaan myös niissä maissa joissa ne toimivat vain digitaalisten alustojen kautta joissa ne toimivat vain virtuaalisesti ei ole kestävää että yritykset keräävät voittonsa suomesta mutta maksavat veronsa verokeitaisiin jos sinnekään arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnassa on ajankohtaisena mietintöasiana keskustelu komission ehdotuksesta digitaaliseksi verotukseksi se on hyvin mutkikas ja voisi sanoa kriittistäkin huomiota herättävä kokonaisuus jossa selkeästi poliittisena pontimena on ollut se että saataisiin suuret digitaaliset yritykset maksamaan veroa edes jonnekin kun kansalaisten suuri tuohtumus on kohdistunut facebookin googlen ja applen kaltaisiin suuriin yrityksiin joilla on erittäin tehokkaat keinot vältellä veron maksamista käytännössä mihinkään että digitaalinen verotus ainakin se väliaikainen muoto joka perustuu liikevaihdon verotukseen on väärä keino mutta se henki se ajan henki johon tämä sinänsä ehkä huonosti suunniteltu vero on vastaamassa täytyy ottaa huomioon ja silloin on äärimmäisen tärkeätä että pohditaan mitkä ovat nämä kansainvälisen yritysverotuksen uudet pelisäännöt jotka huomioivat että maailma on kansainvälisempi ja että maailma on digitaalinen askeleena kohti yhteistä ja yhtenäistettyä yritysveropohjaa eli niin kutsuttua

ajatus virtuaalisesta toimipaikasta tai sitten tämän lakialoitteen sisältämä ajatus siitä että

harakalle ja totean että sinä aikana kun itsekin olen verojaoston työhön osallistunut aika

ja tapahtuu paljon oecd tasolla tapahtuu eu tasolla tapahtuu kansainvälisissä ympyröissä mutta on tämä aikamoista kilpajuoksua kun maailma muuttuu niin nopeasti ja kun edustaja harakka viittasi muun muassa digitaalimaailmaan ja siihen millä tavalla myöskin digitaalisesti toimivia valtavia kansainvälisiä yrityksiä ja niille tulevaa tuottoa pystyttäisiin saamaan verotuksen piiriin niin siinä haastetta riittää tämä on ihan luonnollinen ja hyvä lakialoite ja olen sen mielelläni itsekin allekirjoittanut siinä tähdätään siihen että tosiasiallisesti

suomi voisi myöskin kerätä tulosta verot ja kun meillä on kuitenkin oecd mallin mukaiset kaksinkertaisen verotuksen estävät sopimuksetkin voimassa niin totta kai sitten pitää sekin pystyä turvaamaan että kahteen kertaan ei tulosta veroteta mutta se on aivan hyvin mahdollista ihan nykyisten sopimusten varassa

veronkiertämisen verovälttelyn veronkiertämisen ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuminen on tärkeätä erityisesti suomelle johtuu siitä että meidän yhteiskuntajärjestelmämme pohjautuu siihen että meillä on varsin korkea veroaste meillä kerätään paljon veroja meillä niillä verorahoilla pyöritetään yhteiskuntaa pyöritetään turvallisuutta pyöritetään koulutusta sivistystä sosiaali ja terveyspalveluja infraa ja niin niin edelleen kansallisesti tämäntyyppisille maille kuin suomi kuten muillekin pohjoismaille ja joillekin muillekin pohjois euroopan maille on todella tärkeää kaikilla foorumeilla niin kansainvälisesti kuin myöskin kansallisella tasolla tehdä kaikki mahdollinen veropohjan tiiviyden ja verotulojen turvaamisen saralla

arvoisa puhemies

mukaan kiinteistönhaltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kolmannenkymmenennentoisen pykälän mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan laissa ei ole mitään mainintaa siitä onko kiinteistössä syntynyt jätettä tai asutaanko kiinteistössä merkitystä ei ole ollut myöskään sillä että kiinteistö sijaitsee tiettömän tien päässä tai seudulla minne tie on poikki puolet vuodesta esimerkiksi lumipeitteen vuoksi tämä voi olla hyvinkin yleistä esimerkiksi pohjois suomessa jätemaksu on kaksiosainen niiltä joilta jätteet noudetaan omalla kiinteistöllä olevasta jäteastiasta peritään astiantyhjennysmaksu ne kiinteistöt jotka eivät ole kiinteistöittäisen keräyksen piirissä tulkitaan aluekeräyspisteiden käyttäjiksi ja niiden osalta peritään aluekeräysmaksu voimassa olevan jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuneet kustannukset jätemaksun määräämisen yleisenä perusteena ovat jätteen laji laatu määrä ja noutokerrat jätemaksua kerätään siis myös niin sanotuista autiotaloista vaikka siellä ei olisi asuttu viiteentoista vuoteen eikä mitään jätettä siten edes synny myöskään loma asuntojen haltijoille ei ole myönnetty helpotuksia tai vapautuksia kunnallisesta jätemaksusta kuin erittäin painavin perustein perusteeksi ei ole riittänyt ilmoitus jätteen kuljettamisesta muualle hoidettavaksi jäte tulee lain mukaan kuljettaa lähimpään järjestettyyn keräyspaikkaan sen kunnan alueella jossa kiinteistö sijaitsee ekomaksua peritään jätteiden hyötykäytön järjestämisestä kotitalouksien ongelmajätteen vastaanotosta jäteneuvonnasta ja jätehuollon kehittämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi ekomaksu on määrätty kuntayhtymän toiminta alueella sijaitseville asuinrakennuksille ja loma asunnoille ekomaksu määrätään kaikille yllä mainituille kiinteistöille vuosimaksun tai astiakohtaisen maksun lisäksi riippumatta siitä onko kiinteistö astiakohtaisen kuljetuksen piirissä vai viedäänkö talousjätteet kuntayhtymän keräyspisteisiin merkitystä ole myöskään sillä onko kiinteistö autio vaiko ei voimassa oleva jätelaki antaa mahdollisuuden muuttaa maksun perustetta yksittäistapauksessa taksasta riippumatta määrättäessä maksua taksasta riippumatta on maksuperusteiden oltava kaikille tasapuolisia ja kohtuullisia jätteenhaltijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi vapautusta kunnallisesta jätteenkuljetuksesta tai helpotusta jätemaksusta ei voida myöntää kuin painavin perustein käytäntö on tältä osin kuntakohtainen ja riippuu asiaa käsittelevästä viranomaisesta kohtelu ei siis ole välttämättä kaikille samanlainen ja tasapuolinen tai oikeudenmukainen koko maan alueella arvoisa puhemies edellä olevilla perusteilla ehdotan että eduskunta muuttaisi jätelain kahdeksannenkymmenennen pykälän siten että siihen lisättäisiin kolmas momentti missä velvollisuutta suorittaa jäte ja ekomaksua ei olisi todistettavasti autioista kiinteistöistä

arvoisa puhemies

pykälässä jonka toisessa momentissa on luettelo neljästätoista rikoksesta joiden selvittämisessä ylimääräistä tietoa voidaan käyttää tällöin edellytyksenä on myös että käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle luettelosta puuttuu huumausainerikos joka kuitenkin täyttää ne vaatimukset jotka luettelossa mainituille rikoksille on lainvalmistelussa asetettu tämä ilmeinen puute aiheuttaa ongelmia etenkin yhteiskunnan turvallisuuden kannalta koska puute hankaloittaa merkittävästi huumausainerikollisuuden torjumista ja rikosvastuun toteutumista siten oikeustilan muuttaminen olisi myös kansalaisten oikeustajun ja oikeusjärjestelmän uskottavuuden kannalta esitutkintaviranomaisten käytössä olevat salaiset pakkokeinot tuottavat usein sivutuotteenaan tietoa joka on merkityksellistä jonkin toisen rikoksen selvittämisen kannalta on tavanomaista että tällainen tieto koskee sellaista rikosta josta esitutkintaviranomaisella ei ole ollut aiempaa tietoa aiemmin oikeuskäytäntö suomessa on hyväksynyt ylimääräisen tiedon hyödyntämisen laajasti vuoden kaksituhattaneljätoista pakkokeinolakiuudistuksen myötä esitutkintaviranomaisten mahdollisuuksia käyttää ylimääräistä tietoa rikoksen selvittämisessä rajoitettiin merkittävästi euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö edellyttää salaisia pakkokeinoja koskevan sääntelyn riittävää ennakoitavuutta sekä perusoikeusrajoitusten täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta sen sijaan euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ota kantaa siihen millaisia todisteita oikeudenkäynnissä voidaan ottaa vastaan joten tämä on päätettävissä kansallisesti hyödyntämisrajoitteet ovat radikaali muutos oikeusjärjestelmässämme hyväksyttyyn vapaan todistelun ja todistusharkinnan periaatteeseen hyödyntämisrajoitteet heikentävät esitutkintaviranomaisten mahdollisuuksia paljastaa piilorikollisuutta antaa oikeusturvaa rikoksen uhrille ja ylläpitää yksilön ja yhteiskunnan turvallisuutta hyödyntämisrajoitteet koituvat lopulta rikoksentekijän eduksi koska tuomioistuin ei voi todisteita vastaan aiempaan tapaan voimassa olevan pakkokeinolain kymmenen luvun viidennenkymmenennenviidennen pykälän mukaan ylimääräisellä tiedolla tarkoitetaan telekuuntelulla televalvonnalla tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua tietoa joka ei liity rikokseen tai joka koskee muuta rikosta kuin sitä jonka tutkintaa varten lupa tai päätös on annettu pakkokeinolain kymmenen luvun viidennenkymmenennenkuudennen pykälän ensimmäisen momentin mukaan ylimääräistä tietoa saadaan käyttää rikoksen selvittämisessä jos tieto koskee sellaista rikosta jonka tutkinnassa olisi saatu käyttää sitä pakkokeinoa jolla tieto on saatu ylimääräistä tietoa saadaan käyttää rikoksen selvittämisessä mainitun pykälän toisen momentin mukaan myös rikoksissa joista säädetty enimmäisrangaistus kolme vuotta vankeutta tämän lisäksi toisessa momentissa on luettelo rikoksista joiden selvittämisessä ylimääräistä tietoa voidaan käyttää voimassa olevasta ylimääräisen tiedon käyttämistä koskevasta sääntelystä aiheutuvia ongelmia huumausainerikostutkinnassa on syytä konkretisoida esimerkillä tilanne on tyypillisesti sellainen että poliisi kohdistaa telekuuntelua ahan jota epäillään törkeästä huumausainerikoksesta a myy huumausainetta blle

ja clle mikä ilmenee myös telekuuntelussa telekuuntelutallenteiden ja muun esitutkinnassa selvitetyn perusteella on syytä epäillä että an osalta törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistö täyttyy sen sijaan ja cn osalta poliisin hankkiman selvityksen perusteella heitä on syytä epäillä ainoastaan huumausainerikoksesta poliisi ottaa kiinni kolmikon oletetaan että poliisi saa takavarikoitua jokaiselta kolmelta epäillyltä amfetamiinia jonka voidaan todeta olevan samaa erää törkeästä huumausainerikoksesta epäillyn an kohdalla on selvää että telekuuntelutallenteita voidaan hyödyntää näyttönä häntä vastaan törkeän huumausainerikoksen tutkinnassa huumausainerikoksista epäiltyjen bn ja cn osalta tilanne on tulkinnanvaraisempi voidaanko ata koskevan törkeän huumausainerikoksen tutkinnassa hankittuja telekuuntelutallenteita käyttää heidän kuulusteluissaan mikäli bn ja cn on syytä epäillä osallistuneen omalla toiminnallaan an amfetamiinin levitykseen olisi perusteltua epäillä syyllistyneen avunantoon an tekemässä törkeässä huumausainerikoksessa tällöin telekuuntelutallenteet ovat kuulusteluissa käytettävissä näyttönä koko kolmikkoa vastaan koska kysymys on perusterikoksena olevan törkeän huumausainerikoksen selvittämisestä eikä kyse siten ole pakkokeinolain kymmenen luvun viidennenkymmenennenviidennen pykälän mukaisesta ylimääräisestä tiedosta tilanne on epäselvä silloin kun btä ja ctä ei ole syytä epäillä avunannosta törkeään humausainerikokseen vaan kummankin osalta on syytä epäillä syyllistymistä huumausainerikokseen huumausainerikoksen osalta eivät täyty pakkokeinolain kymmenen luvun viidennenkymmenennenkuudennen pykälän edellytykset ylimääräisen tiedon käyttämisestä rikoksen selvittämisessä tämä tarkoittaa käytännössä sitä ettei telekuuntelutallenteita voida käyttää näyttönä btä ja ctä vastaan selvittämisessä kaikista ongelmallisin tilanne on siinä tapauksessa jos esimerkiksi an ja bn välisen puhelun sisältämästä yhdestä lauseesta paljastuu asia joka selkeästi puhuu bn syyttömyydestä huumausainerikokseen mutta toisaalta on samalla an ja cn syyllisyyttä tukeva seikka tätä toisen syyttömyydestä mutta samalla toisten syyllisyydestä puhuvan lauseen sisältöä ei siis ole käytännössä mahdollista pilkkoa osiin edellä kuvattu esimerkki selventää millaisia ongelmia ja tulkinnanvaraisia tilanteita huumausainerikoksen puuttuminen pakkokeinolain kymmenen

momentissa olevasta luettelosta aiheuttaa käytännössä tällä hetkellä huumausainerikostutkinnassa suomessa huumausainerikoksen lisäämisellä kyseiseen luetteloon olisi merkittävä vaikutus etenkin telekuuntelun tuottaman materiaalin hyödyntämisessä tämä ilmeinen lainsäädännöllinen puute vähentää merkittävästi huumausainerikostorjunnan tehokkuutta ja oikeusjärjestelmän uskottavuutta arvoisa puhemies edellä olevan perusteella ehdotan että eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen jossa pakkokeinolain kymmenen luvun viidennenkymmenennenkuudennen pykälän toiseen momenttiin sellaisena kuin se on laissa tuhatsataneljäkymmentäkuusi kahteentuhanteenkolmeentoista lisätään uusi seitsemäs kohta huumausainerikos